puhemies en nyt aivan pysty yhtymään näihin ministeri lindströmin kehuihin microsoftin pienistä toimenpideohjelmista on hyvä palauttaa mieleen mitä tuo yritys lupasi vuonna kaksituhattakolmetoista suomesta tulee microsoftin kehittämispiste eli niin sanottu hub työtä ei ole tarkoitus siirtää vaan kehittää paikan päällä olemme hyvä yrityskansalainen suomessa investoimme suomeen ja vielä myöskin kirjeessä työntekijöille mainittiin että ei ole merkittäviä suunnitelmia muuttaa työn tekemisen sijaintia maailmassa integraation aikana kuitenkin nyt petetty ja voi sanoa että tällaista yhteiskuntavastuuta tämä yritys ei ole kantanut eikä pitänyt lupauksiaan eilen te ministeri lindström totesitte että aiotte hakea rahoitusta myöskin euroopan globalisaatiorahastosta onko nyt laskettu minkälaista kansallista rahoitusosuutta tarvitaan kun ollaan hakemassa rahoitusta sieltä ja toisaalta minkälaisen työllisyyspaketin

arvoisa puhemies eilinen uutinen microsoftin irtisanomisista oli järkytys varmasti meille kaikille erityisesti irtisanottaville työntekijöille heidän perheilleen ja niille kaupungeille joista työntekijöitä vähennetään tai toiminta lakkaa kokonaan tamperelaisena kansanedustajana ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajana totean että microsoft mobilen toiminnan loppuminen tampereella on kova isku koko kaupungille kun mukaan lasketaan huhtikuussa ilmoitetut nokian irtisanomiset puhutaan tampereella lähes tuhannen työpaikan vähenemisestä kaupungin työttömyysprosentti on tällä hetkellä hälyttävän korkea yli kahdeksantoista prosenttia ja on selvää että tarvitsemme myös valtion apua tilanteen ratkaisemiseksi arvoisa puhemies kysynkin hallitukselta tuleeko valtio tukemaan tamperetta samoin kuin muita paikkakuntia on tuettu vastaavassa tilanteessa lisäksi kysyn onko hallitus vihdoin valmis lisäämään työllisyyden hoidon rahoitusta kokonaisuudessaan sillä nyt rahoitus on ollut riittämätöntä ja tilanne kohtuuton työttö mien

arvoisa puhemies kyllä eilinen päivä oli totisesti kova isku kainuulle siitä ei yli eikä ympäri pääse nyt monessa perheessä kainuussa alueella on epävarmuus mitä tämän siirtymäajan päätteeksi on luvassa ajetaanko talvivaara terrafame kaivos kokonaan alas mitä se tarkoittaa kainuun alueen taloudelle ja työllisyydelle alueella on noin tuhat ihmistä työssä ja selvää on että suhteutettuna kainuuseen se on todella todella kova ja raju isku tietysti ympäristövaurioitten korjaamiseen tarvitaan myöskin työtä ja tämän työn rahoitus täytyy myöskin turvata ja ne työpaikat täytyy turvata kainuun väki on sitkeää ja uutteraa mutta ei tästä nyt pelkällä sitkeydellä selvitä vaan kyllä nyt tarvitaan hallitukselta hieman kättä pidempää emme nyt saaneet ministeri lindström vastausta tähän edustaja marinin kysymykseen siitä aiotteko te nyt muuttaa työllisyyspolitiikkaanne muutatteko te mitoitusta nyt niin että aivan aidosti talvivaara terrafamen ja toisaalta myös microsoftin aiheuttamiin työllisyyssokkeihin voidaan asiallisesti vastata

rouva puhemies mehän käsittelemme kahta vaikeaa asiaa ja kahta oikeastaan teollista murrosta jotka olemme viime vuosien aikana suomessa nähneet talvivaaran suhteen mehän teimme oikeastaan kaksoispäätöksen jossa ensimmäinen on hallittu alasajo hallittu alasajo ei vielä tässä vaiheessa tarkoita sen sulkemista tähän hallittuun alasajoon me siirsimme lisätalousarviossa sataneljäkymmentäneljä miljoonaa euroa ja sitten myöhemmässä vaiheessa me päätämme jos alasajo toteutuu täysimittaisesti millaisia tukitoimia alueelle annetaan se toinen päätös on johdannainen tästä me toivomme toki edelleen että löytyisi kansainvälinen tai yksityinen sijoittaja joka ottaisi talvivaaran haltuun

microsoft luo mutta olen kyllä edustaja essayahin kanssa samaa mieltä siitä että olen pettynyt niihin lupauksiin joita microsoft antoi olen sekä ulkomaankauppaministerinä että pääministerinä ollut mukana tätä kokonaisuutta neuvottelemassa ja yksi esimerkki tästä on se että datakeskus ei microsoftin puolelta lupauksista huolimatta toteutunut

rouva puhemies tahdon tehdä yhden asian selväksi talvivaaran kaivos ei ole kaatumassa siihen että hallinto oikeus edellytti lain noudattamista vesiensuojelussa talvivaaran kaivos on kaatumassa siihen että sen tuotanto on kannattamatonta ja se ei ole pystynyt hoitamaan ympäristövastuutaan ja siksi ihmettelen syvästi että elinkeinoministeri sysää vastuuta tästä päätöksestä hallinto oikeuden niskaan

puhemies taisin tuossa ensimmäisessä vastauksessani sanoa että valtio varautuu tämän rakennemuutoksen hoitamiseen

me katsomme tämän keissin nyt ihan ihan rauhallisesti läpi mitä tässä on tehtävissä nyt on tärkeää se että me keskustelemme alueen kanssa sen jälkeen tehdään johtopäätöksiä siitä mitä tarvetta siellä on minun mielestäni on tärkeä kuulla mitä heillä on mielessä miten he näkevät nämä asiat aivan sama periaate koskee myös microsoftin osuutta eli heti huomenaamulla vaikkette sitä kysynytkään niin tämä varmaan kiinnostaa on temissä palaveri kello kahdeksan liittyen microsoftiin eli kyllä me reagoimme kaikkemme teemme sen eteen että nämä nämä valtavat ongelmat pystytään ratkaisemaan

arvoisa rouva puhemies eilinen oli kylmä päivä niin kainuussa tampereella espoossa kuin myös salossa synkkyydestä huolimatta nyt tarvitaan sellaisia päätöksiä jotka luovat näkymää ja toivoa että ei jäädä tähän tuleen makaamaan ja ennen kaikkea kaivataan konkreettisia päätöksiä ja toimenpiteitä jos ajatellaan nyt esimerkiksi näitä microsoftilta irtisanottavia insinöörejä siinä on valtava määrä inhimillistä pääomaa ja valtava määrä myöskin osaamista kansainvälistä huippuosaamista joka tarvitaan käyttöön suomihan on kiinnostava maa nimenomaan tämän osaamisen vuoksi tätä varten meillä on ollut sellaiset turvaverkot joissa ihminen pystyy esimerkiksi uudelleen kouluttautumaan esimerkiksi työttömyysturvalla tätä varten on ollut myös suoja aika ihmisillä työttömyysturvassa että heti ei tarvitse lähteä esimerkiksi puhelinmyyntitehtäviin vaan voi hakeutua uudelleenkoulutukseen ja sitä kautta esimerkiksi yrittäjäksi tai uuteen työpaikkaan nyt näiden tietojen valossa arvoisa työministeri oletteko valmiita arvioimaan uudelleen hallituksen päätöstä suoja ajan poistamisesta työttömyysturvasta siinä

olen edustaja lindtmanin kanssa täysin samaa mieltä siitä että toivoa ei pidä tässä tilanteessa jättää me olemme nyt suuressa murroksessa ja ehkä se kaikista paras vertauskuva mikä on on tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luku silloinhan suomi nousi telekommunikaatiovallankumouksen harjalle nimenomaan nokian ja kännykkäbisneksen kautta ja siitä syntyi johdannaisesti

neljännen teollisen vallankumouksen aallonharjalle nostamaan siinä mielessä olen teidän kanssanne täysin samaa mieltä että toivosta ei pidä tässä vaiheessa luopua ja uskon että me kykenemme tässä vielä insinöörikansana nousemaan

kun meiltä häviää niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja niin kuin tässä tapauksessa on asianlaita niin hallitus on hallitusohjelmassaan laatinut sen niin että me nimenomaan haluamme myös tänne takaisin niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja olemmeko me muuttamassa jotakin me uskomme siihen hallitusohjelmaan mutta totta kai nämä tapaukset laittavat meidät aina tarkastelemaan näitä asioita ja totta kai meidän täytyy kyseenalaistaa myös omia ajatuksiamme silloin kun tulee jotain uutta mutta toistaiseksi me menemme sillä ohjelmalla minkä me olemme yhdessä sopineet ja me uskomme siihen että sitä kautta tulee kilpailukykyä ja tulee niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja jotta meidän ei tarvitse puuttua sitten sinne julkiselle puolelle niin paljon kuin olemme joutuneet puuttumaan

päätös ajaa alas talvivaara on on oikea kukaan ei kukaan ei voita sillä että täällä harrastetaan jälkiviisautta hallitus on ilmeisesti päättämässä nyt kuitenkin järjestää lisärahoitusta sadanneljänkymmenenneljän miljoonan euron verran sen päälle tulevat vielä alasajon kustannukset puhuttaneen puolen miljardin kokonaiskustannuksista onko tämä lisärahoitus tässä vaiheessa tarpeen ja tarkoituksenmukainen toimenpide ja aiheuttaako tämä lisäkustannus kiristyspaineita muualla budjetissa

puhemies talvivaara on ollut hallituksen pöydällä jo monta vuotta talouspoliittisessa valiokunnassa ja joka kerta olemme joutuneet uudelleen arvioimaan muistaakseni talvivaaran nykyinen toimitusjohtaja kertoi että kaksikymmentä kertaa hän on ollut talouspoliittisessa valiokunnassa meillä on ollut ohjenuorana kolme asiaa ensimmäinen on ympäristö että siitä pidetään huolta toinen on työpaikat ja kolmas on se että se prosessi saadaan ylipäätään toimimaan tästä siirrytään siihen että yritys voitaisiin myös ostaa nyt riippumatta siitä nostetaanko ja ajetaanko toiminta ylös ja myydään yritys vai nostetaanko ja ajetaan toiminta ylös ja sen jälkeen alas siihen tulee kustannuksia teidän arvionne puolesta miljardista ei varmaankaan ole kaukana totuudesta aiheuttaako se kiristyspaineita muualla no totta kai se aiheuttaa koska me elämme meidän talouden kehyksessä ja kehikossa ylipäätään mutta me lähdemme siitä että meillä valtiona on vastuu muun muassa ympäristöstä ja sen takia rahasta ei ole tässä vaiheessa kyse

toivottavasti tässä vielä joku toivon kipinä pilkottaa se on nyt sitten se seitsemän kuukauden aikaikkuna mutta totta kai niin kuin edustaja lindtmankin totesi nyt tarvitaan toimenpiteitä ja kysyitte mitä nyt tarvitaan nyt tarvitaan se kilpailukykysopimus haluan tässä julkisesti kiittää paperiliittoa ja niitä liittoja jotka ovat jo tehneet päätöksen periaatteessa siitä että tämä olisi hyvä viedä eteenpäin siinä me saamme erinomaisen potkun lähtöpotkun ja myöskin myönteisyyttä ja ja hyvää mieltä tähän ja sopimisen kulttuuria toivon että se todella syntyy vastuulliset liitot ovat jo aloittaneet ja hyvä näin
arvoisa puhemies eilinen päivä tarkoitti sitä että noin ja heidän perheidensä tulevaisuudesta tuli hyvin epävarma se on sikäli erittäin erittäin vaikea vaikea asia ja on reagoitava aivan kuten ministeri soini äsken sanoi paras tapa reagoida on se että suomalaista kilpailukykyä parannetaan ja tämä kilpailukykysopimus saadaan nyt maaliin mutta vaikka nämä irtisanomiset tapahtuvat massana niin jokaisen työllistyminen on oma tarinansa kenestä tulee yrittäjä kuka löytää töitä saman alan firmoissa toisissa tehtävissä ja kuka tarvitsee täsmäkoulutusta työllistyäkseen toisiin tehtäviin aiemmat kokemukset esimerkiksi nokian irtisanomisista tampereella ovat osoittaneet että näitä töitä on tarjolla talvivaaran tilanne on sitten omansa toivottavasti myös siellä ratkaisuja löytyy kysymykseni työministerille kuuluu

millä toivottavasti saadaan joillekin ihmisille se positiivinen ratkaisu ilman muuta nämä kaikki jo hyväksi koetut keinot ovat työkalupakissa kun näitä ongelmia lähdetään ratkaisemaan me tietysti muistamme että meillä on jo vuosien kokemus näistä itse itse saan jo näppylöitä sanoista äkillinen rakennemuutos se on ehkä enemmänkin jatkuva rakennemuutos kuin äkillinen meillä on kokemusta miten näitä asioita hoidetaan ja ja jotkut tapaukset on hoidettu hyvin ja jotkut sitten vähän heikommin mutta me tiedämme mitkä keinot toimivat näitä keinoja totta kai tässä koetetaan käyttää ja samalla tämä yritys itse niin kuin sanoin toivottavasti kantaa yhteiskuntavastuuta ja tulee mukaan näihin talkoisiin auttamaan näitä ihmisiä eteenpäin

eilen todellakin oli surun päivä se oli surun päivä kun kuulimme uutisia niin microsoftilta kuin talvivaarastakin tampereella työpaikan menetys microsoftin ja nokian ilmoitusten johdosta tarkoittaa liki tuhatta ihmistä esimerkiksi moni hervannassa työskentelevä nyt miettii huolestuneena huomista ja kokee kovasti epävarmuutta puhemies tässä tilanteessa nousee vahvasti esiin se yleinen kysymys työllisyys ja koulutusmäärärahojen tasosta niitä on leikattu tämän hallituksen toimesta näinä aikoina rajusti ja sdp on jo useasti vaatinut sitä että näitä työllistämisen voimavaroja saadaan lisää vastaamaan tähän kauheaan tilanteeseen puhemies nyt kun tällainen tilanne on käsillä niin kysyn uudestaan asiaa johon emme saaneet vielä vastausta eikö nyt olisi aika viimeistään lisätä kiireesti työllisyys ja koulutusmäärärahoja puhemies on toinenkin asia mihin ei vastausta vielä tullut eli kysyn uudestaan tästä suoja ajasta mitä ministeri sanotte siitä

arvoisa rouva puhemies käsittääkseni vastasin jo että hallitus on omat linjansa päättänyt ja tarkastelee aina niitä aika ajoin ovatko ne ok nyt on tietysti sellainen tilanne jossa me me voimme näitä katsoa mitä kaikkia toimenpiteitä voidaan tehdä mutta en minä tästä aitiosta ryhdy teille lupaamaan lisää työllisyysmäärärahoja se ei ole minun mandaatillani se on sitten hallitus joka nämä asiat käsittelee keskuudessaan jos ylipäätään on sitä rahaa antaa näihin näihin kyllä me ymmärrämme tämän sanoin että meillä on temissä jonkun verran rahaa jota voidaan tänne kohdentaa ja tämä on sitten tietysti se työkalu mitä nyt käytetään mutta sitten nämä isommat kuviot hallituksen sisällä tämä on varmaan semmoinen keskustelu joka meidän on syytä käydä nyt

puhuu usein vähän halventavaan sävyyn tempputyöllistämisestä mutta kyllä asia on niin että tässä ajassa pitäisi käyttää kaikki mahdolliset temput jotta saataisiin ihmisiä työllistettyä siinä mielessä olen hyvin pahoillani siitä että työministeri nimenomaan vastaa vähän tällä tavalla vähättelevästi kysymykseen siitä voisiko hallitus harkita lisäävänsä työllistämisen määrärahoja kysyn teiltä viime kaudella säädettiin väliaikainen laki siitä että jos henkilö joka on pitkäaikaistyötön työllistyy niin hän saisi pitää muutaman kuukauden ajan työmarkkinatukensa huolimatta siitä että hän työllistyy puhuttiin pitkäaikaistyöttömän tämmöisestä bonuksesta voisitteko tässä tässä tilanteessa harkita että kokeiltaisiin

jos henkilö työllistyy vaikka työttömien yhdistykseen tai muihin kolmannen sektorin palveluihin niin hän saisi pitää työttömyysrahansa voisitteko kokeilla sellaista tässä vaikeassa tilanteessa

arvoisa puhemies en kyllä millään voi ymmärtää että minun puheessani oli muka halveksiva sävy en todellakaan halveksi tässä tilanteessa mutta mennään nyt sitten itse tähän kysymykseen kun te kysytte että voisitteko harkita minähän voisin harkita ihan mitä vain toimenpiteitä jos minulla olisi yletön määrä rahaa mutta kun nämä päätökset eivät synny tässä ja nyt vaan täytyy käydä keskustelu hallituksen sisällä

tässä linjassa minkä me olemme valinneet jotakin tarkastettavaa minä olen kertonut teille jo että me näihin asioihin pureudumme vakavasti käymme keskustelut alueitten kanssa teemme johtopäätöksiä ja autamme mutta tämmöiset että tässä ja nyt muutetaan jotain linjaa radikaalisti ovat niin isoja kysymyksiä että en minä yksin niitä voi tässä ratkaista

puhemies meillä on nyt budjettivuosi vasta alle puolivälissä ja meillä on tälle vuodelle työllisyysmäärärahoja ei jokaisen suurenkaan irtisanomisen jälkeen ratkaisuksi pidä hakea sitä että lisäbudjetilla rahaa päinvastoin nyt ei microsoftille pidä antaa sitä viestiä edes oppositiosta että kyllä valtio maksaa vaan minä olen varma siitä että yhtiö on nyt halukas neuvottelemaan myös valtion ja irtisanottavien kanssa irtisanomispaketeista

mitä ikään kuin aktiivisemmin ja nopeammin henkilö hakeutuu uuteen työhön tai lähtee startupeihin tai muihin tästä täytyy saada nyt kannustava järjestelmä ja tämä suuryhtiö maksamaan näitä kustannuksia eikä niin että ensimmäisenä huudetaan valtiota tähän mukaan ja talvivaaran osalla sataneljäkymmentäneljä miljoonaa lisärahaa tälle vuodelle

ja nimenomaan on tämä kannustava puoli siinä jos lähtee yritystä perustamaan siinähän on se ajatus että silloin voi jossain vaiheessa palkata joitain ihmisiä lisää ja se tuo uutta kasvua kyllä nokian bridge ohjelma vaikka ne eivät kaikille tuo ratkaisuja niin siellä on hyviäkin tapauksia koetettaisiin niistä ottaa mallia minä ymmärrän sen että tässä tilanteessa tässä ja nyt se ei kauheasti niitä työttömäksi jääviä lohduta mutta se on vain niin että on pakko katsoa eteenpäin tiedän sen ihan omasta kokemuksesta

rouva puhemies edustaja vanhanen kysyi oikeata asiaa ja antoi siinä aihion myös vastaukseen totta kai nämä paketit ja kaikki mitä meillä on saatavissa sieltä pitää ottaa nyt pitää rohkaista ja kannustaa niitä ihmisiä joita tämä onnettomuus on kohdannut se että työpaikka on mennyt että jatkuvasti ja heti aktiivisesti lähdetään työllistymään hakemaan työtä eikä jäädä odottamaan sitä vaihetta kun jokin pakettiraha loppuu vaan lähdetään välittömiin toimenpiteisiin ja välittömään työnhakuun ja sitä kautta luodaan positiivisuutta kun on tietty turva perusturva ja ikään kuin tyyny tässä että voisi olla helpompaa sitten lähteä eteenpäin tämä on minun mielestäni erittäin tärkeätä

puhemies kainuuta ei saa nyt jättää yksin tässä vaikeassa tilanteessa vaan pitää tukea tulevaisuuden näkymiä ja myös määrärahoja tarvitaan jo nyt siirtymäajalla ja toivottavasti siitä saadaan pian suunnitelma nämä microsoftin eiliset irtisanomiset olivat erittäin surullisia mutta eivät valitettavasti hirvittävän yllättäviä kun katsotaan microsoftin puhelinten myynnin kehitystä ja kovin moni ei alun perinkään uskonut yhtiön lupauksiin työpaikkojen säilyttämisestä microsoftin on tuettava irtisanottavien uudelleentyöllistymistä mutta apua kaivataan myös valtiovallan puolelta tärkeää ict alan kannalta on julkinen tutkimus tuotekehitys ja innovaatiorahoitus innovaatiorahoitus maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin tutkimus ja tuotekehitysrahoituksella voidaan synnyttää uusia työpaikkoja ja uusia innovaatioita ja tukea kasvua saada niitä uusia nokioita valitettavasti siltä puolelta on leikattu tosi paljon tekesiltä yli kolmekymmentä prosenttia onko hallitus valmis suuntaamaan lisää rahaa tekesille jolloin voidaan tukea microsoftilta irtisanottavia työntekijöitä ja ict alan kasvua

arvoisa rouva puhemies olen edustajan kanssa samaa mieltä siitä että microsoftin on otettava se vastuu vähän samassa hengessä kuin edustaja vanhanen tuossa äsken sanoi me emme myöskään voi rakentaa ikään kuin sellaista mielikuvaa että valtio tulee tältä istumalta vastaan kun microsoft on tehnyt tämän päätöksen me tulemme käymään totta kai microsoftin kanssa tiukkoja neuvotteluja siitä millä tavalla tässä asiassa edetään ja uskon että todistustaakka on nimenomaan tämän yrityksen puolella tältä istumalta en valtiovarainministerinä voi luvata minkäänlaista lisärahoitusta tekesille tämän yksittäisen kysymyksen takia me käsittelemme budjettikysymykset aivan normaalissa järjestyksessä osittain lisätalousarviossa josta siis päätettiin tänään ja sitten seuraavan kerran budjettiriihessä elokuussa
vielä kaksi kysymystä elikkä edustaja lindtman ja sitten alkuperäisen kysymyksen esittäjä ihalainen
arvoisa puhemies täytyy selvyyden vuoksi sanoa että eihän kukaan täältä oppositiosta ainakaan minun tietääkseni ole sellaista esittänyt että nyt tässä sille microsoftille pitäisi tehdä joku tukipaketti kysehän on näistä ihmisistä haluan sen selvyyden vuoksi sanoa kommenttina tähän edustaja vanhasen puheenvuoroon mitä tulee tähän yrityksen vastuunkantoon niin maailmalla se on perinteisesti hoidettu niin että siellä se irtisanominen näissä näissä tilanteissa on himpun kalliimpaa mutta kun tätä keskustelua on käyty suomessa niin aika vähän on tullut salin toiselta laidalta tähän tukea arvoisa puhemies nyt olennainen asia on se mitä konkreettista hallitus tekee ja yhteen kysymykseen me olemme jääneet vaille vastausta aiheuttaako tämä muutoksia hallituksen päätöksissä työttömyysturvan leikkauksiin suoja aikojen poistamiseen työllistämismäärärahoihin työministeri sanoi että hän ei voi siltä istumalta luvata vaikka ette voi siltä istumalta luvata niin sanokaa teidän arvionne työllisyydestä vastaavana ministerinä pitäisikö teidän mielestänne hallituksen työllisyyspolitiikkaa nyt muuttaa sen ihmiset haluaisivat kuulla
arvoisa rouva puhemies hallituksen työllisyyspolitiikka on osa tätä hallitusohjelmaa ja me uskomme siihen ja kuten sanoin me uskomme että kun saadaan kilpailukykyä tähän maahan me saamme niitä korkean jalostusasteen työpaikkoja joista tulee verotuloja joista tulee julkiselle sektorille rahaa emme ole muuttamassa tätä työllisyyspolitiikkaa näittenkään päätösten jälkeen vaan yksittäisien tapauksien kohdalla me mietimme aina sitten miten me voimme auttaa mutta eihän tämä meidän työvoimapolitiikka voi sillä lailla mennä että että eestakaisin sitä vinkslataan kyllä me uskomme tähän me olemme vuoden olleet vasta hallituksessa me uskomme siihen että jälki rupeaa näkymään positiivisena

ihan oleellinen asia on se miten saadaan syntymään uutta miten yritykset pääsevät eteenpäin ja ja pystyvät työllistämään uusia ihmisiä myös näillä alueilla samoin hallitus on tietenkin valmis keskustelemaan siitä miten voimme koulutuksen keinoin vahvistaa irtisanottujen ihmisten mahdollisuuksia saada uutta työtä kun täällä erityisesti

mitä voimme tehdä ja mitä jo tällä hetkellä teemme siellä on tällä hetkellä käynnissä aivan ainutlaatuinen hieno hanke joka kulkee nimellä t kolme eli tampereella kaksi yliopistoa ja ja ammattikorkeakoulu ovat yhdistämässä voimiaan me olemme rakentamassa aivan uutta sellaista suomessa ihan ennennäkemätöntä

arvoisa puhemies minä olisin vielä toistanut sen kysymyksen että eikö olisi hyvä rakentaa semmoinen jämäkkä uskottava kasvun elinkeinopolitiikka ja työllisyyden erityisohjelma sinne kainuun alueelle ja sitä rahoitusta etsittäisiin yhdessä me olemme valmiita edesauttamaan tällaisen ohjelman tekemistä jos apua tarvitaan

arvoisa puhemies edeltäjäni edustaja ihalainen on on ihan asian ytimessä kasvun ohjelma kainuuseen tähän voisin oikeastaan vastata näin että meillä temissä on ylipäätään valmistunut tai valmisteilla kasvuun liittyvää ohjelmaa mutta se että kainuuseen omansa kun me keskustelemme sen alueen ihmisten kanssa ja pääsemme kuulemaan mitä ajatuksia heillä on niin kuten sanoin jos meillä vain on keinoja auttaa niin totta ihmeessä me autamme autamme ja kiitoksia siitä että tekin tarjoatte apuanne tähän tähän hommaan tässä tarvitaan kaikkia kainuuta ei jätetä

seuraava kysymys edustaja järvinen
arvoisa rouva puhemies suurella todennäköisyydellä tälläkin hetkellä jossakin hoitolaitoksessa suomalaista vanhusta kohdellaan kaltoin sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontavirasto valvira teetti aiheesta ison laajan kyselytutkimuksen työntekijöille ja tulos oli karmaiseva vastaajista lähes kaikki yhdeksänkymmentäkolme prosenttia olivat havainneet kaltoinkohtelua joka viides määräilyä ja jopa rankaisemista suomalainen hoitajamitoitus on niukka ja osin riittämätön nolla pilkku viisi eli yksi hoitaja kahta vanhusta kohden kyselyssä tuli selvästi esiin myös se että kiire ja hoitajien riittämättömyys lisäävät riskiä kaltoinkohteluun siitä huolimatta hallituksen suunnitelmissa on edelleenkin kiristää hoitajamitoitusta ja laskea sitä nolla pilkku neljään haluankin kysyä nyt hallitukselta onko tämä karu tutkimustulos saanut teidät toisiin aatoksiin hoitajamitoituksen kiristämisen suhteen ja millä muulla keinoin aiotte parantaa suomalaisten vanhusten asemaa hoitolaitoksissa
arvoisa rouva puhemies me tämmöisen tutkimuksen ja selvityksen jälkeen tilanteessa että olemassa olevia lakeja ja säännöksiä ei noudateta toisekseen me olemme tilanteessa jossa nuo luvut kertovat että inhimillinen toisesta ihmisestä välittäminen on häipynyt jonnekin muualle kuin sinne missä pitäisi auttaa sellaista naista tai miestä joka apua tarvitsee se mitä näitten tutkimustulosten jälkeen on tehty on että viimeistään tässä vaiheessa yritetään muistuttaa ja tälläkin kyselytunnilla kertoa ääneen se että meillä on vasta viime vuoden alusta tullut semmoinen kohta jossa pitää jokaisessa hoitolaitoksessa

panostaa pitää katsoa miten kyseisiä eri yksiköitä johdetaan ja niin edelleen nämä puutteet kertovat muun muassa siitä että voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta
pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan
arvoisa rouva puhemies lehti on puissa ja siitäkin syystä moni suomalainen odottaa sote uudistusta ja sen tuomia parannuksia myöskin vanhustenhuoltoon hallitus on kaavaillut laajamittaista yhtiöittämistä sote uudistuksen yhteydessä ja moni pelkää että tämä yhtiöittäminen ei ainakaan kehitä tai edistä vanhustenhuollon perusterveydenhuollon ja erikoisterveydenhuollon yhdistämistä ja yhteistyötä millä tavalla laajamittainen yhtiöittäminen saadaan toimimaan niin että eri tasojen terveydenhuollot puhuvat samaa kieltä ja tekevät hyvää yhteistyötä

alkuperäinen kysymys liittyi vanhusten kaltoinkohteluun on jonkun verran matkaa siihen miten sote uudistus tähän avun tuo kun ollaan tilanteessa jossa yksi voimassa olevaa lainsäädäntöä ei noudateta kaksi kaltoinkohtelun yksi osa on se että niissä yksiköissä joissa tätä on havaittu joista tämä palaute on tullut esimerkiksi johtamisessa on toivomisen varaa toivomisen varaa kolme me emme ikinä tule millään lainsäädännöllä tai millään sote uudistuksella muuttamaan sitä tilannetta jos henkilön jonka tehtävänä on auttaa toista ihmistä oma inhimillisyys tai käsitys siitä miten tuota työtä pitäisi tehdä on sellainen että tällaisia palautteita tutkimuksessa tulee sitten toisaalta on kyse resursseista miksi sosiaali ja terveydenhuollon muutosta tehdään siksi että käytettävissä olevat resurssit riittäisivät nykyistä paremmin niin henkilöstön osalta kuin eurojenkin osalta siihen tehtävään joka esimerkiksi vanhuspalvelujen osalta arkea tulee olemaan

arvoisa rouva puhemies hallitus on kohdistanut erilaisia säästöjä ikääntyneisiin ihmisiin kuten esimerkiksi nostanut palvelumaksuja heikentänyt asumistukea ja kohdentanut lääkekustannuksia ikääntyneille palveluiden osalta säästöjä kohdistetaan nyt kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin elikkä niihin ihmisiin jotka tarvitsevat päivittäin apua ja tukea kaikkeen elämänsä arkeen ja hoivaan hallitus esittää nyt henkilöstömitoituksen heikentämistä me tiedämme että vanhustyö on erittäin vaativaa ja raskasta ja moni työntekijä tälläkin hetkellä kokee ettei hänen työtään arvosteta ja

hän ei pääse toteuttamaan työtään parhaalla mahdollisella tavalla yksinkertaisesti aika ei riitä toteuttamaan riitä toteuttamaan tätä arvokasta työtä arvoisa puhemies ministeri rehula teille esitettiin kysymys nimenomaan tämän valviran kaltoinkohtelun selvityksestä te ette kuitenkaan siihen vastannut selkeästi mitkä ovat teidän toimenpiteenne valviran tekemän selvityksen osalta tuletteko reagoimaan kaltoinkohteluihin ja niihin syihin mistä ne syntyvät

edustaja kiljusella taisi olla vanha levy päällä niiltä osin että ainakaan minun muistini mukaan hallitus ei puuttunut eläkkeensaajan asumistukeen mutta voi olla että muistan väärin mutta sitten mutta sitten itse asiassa itse asiassa kysymykseen mitä tehdään ensinnäkin meillä on voimassa oleva vanhuspalvelulaki jossa edellytetään sitä että omavalvontaa lisätään jokaisessa vanhuspalveluja tuottavassa paikassa pitää olla omavalvontasuunnitelma toisekseen pitää käydä läpi esimerkiksi ilmoitusvelvollisuus tässä on edellisen hallituksen peruina tullut ilmoitusvelvollisuus niille ammattilaisille jotka kokevat ja näkevät esimerkiksi kaltoinkohtelua tai muuten sellaista hoitoa joka ei vastaa esimerkiksi ihmisarvoa tämä tutkimus kertoo senkin että on suuria puutteita esimerkiksi tietoisuuden puute siitä että tämmöinen omavalvontasuunnitelma on pitänyt tehdä yksikään suunnitelma ei muutu käytännön toimiksi jos asenteet ovat vinksallaan jos esimerkiksi pelätään

edustaja kiljunen nosti tämän lääkehoidon nämä lääkekustannukset myöskin tässä esiin ja se on erittäin tärkeä kysymys ja sillä on erittäin merkittävät taloudelliset vaikutukset myöskin iäkkäiden ihmisten taloudelliseen selviytymiseen ja ja myös myös siihen minkä verran he ylipäätään käyttävät käyttävät lääkkeitä haluan muistuttaa siitä että meillä on nimenomaan nyt meneillään tämä rationaalisen lääkehoidon kehittämisohjelma jossa pyritään siihen tarkoituksenmukaiseen tarpeelliseen ja järkevään lääkehoitoon joka parhaimmillaan myöskin säästää niitä kustannuksia näiden vanhusten vanhusten kohdalla varmasti kaikki tiedämme että silloin kun lääkkeitä käytetään määrätään määrätään ehkä jopa tarpeettomasti ja määrätään päällekkäin niin silloin ne kustannukset voivat kuukausitasolla nousta erittäin huomattaviin summiin ja heikentää myös sitä taloudellista selviytymistä

en usko että hoitolaitoksissa niinkään asenteet vinksallaan vaan resurssit ovat todella vähissä kun näitä näitä omavalvontoja ja hoitosuunnitelmia siellä laitoksissa yritetään tehdä mutta arvoisa puhemies tämä vanhustenhoidon tilanne on todella vakava vakava kuten edustaja järvinen tässä sanoi tehtyjen selvitysten mukaan lähes kaikki hoitajat sekä kotihoidossa että laitoshoidossa ovat erittäin huolissaan vanhusten kaltoinkohtelusta ja ja jopa heitteillejätöistä

puhemies tässäkään asiassa ei musta muutu valkoiseksi puhumalla mutta ei myöskään asia ja tilanne ole niin dramaattinen kuin tässäkin annetaan tällä kyselytunnilla ymmärtää harvemmin tulee uutisia niistä taloista tai niistä toimipisteitä niistä yksiköistä joissa välitetään joissa on aikaa joissa jokainen voi olla yksilö sitähän meidän pitää tavoitella no sitten useampikin kysyjä on kysynyt mitä hallitus tekee me viime syksynä työn jossa yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa ollaan rakentamassa palveluohjaukseen uusia malleja me olemme rakentamassa hyvien käytäntöjen mukaisia toimintamalleja jotka ollaan levittämässä koko maahan meillä on niitä toimintatapoja ja malleja joissa on ihmisarvoinen kohtelu joissa välitetään joissa nykyisten säädösten ja resurssien puitteissa on aikaa hoitaa tätä työtä on on aloitettu viime vuoden syyskesästä tekemään ja nyt kevään aikana ollaan jo kenttävaiheessa

kuitenkin arvoisa puhemies tilanne on se että kun puhutaan omaishoitajista niin meillä on erilaiset käytännöt eri kunnissa elikkä kriteerit vaihtelevat vähän kunnasta riippuen on hyvä että hallitus nyt tekee uudistuksia siltä osin että omaishoitajat saavat lisää vapaapäiviä ja tämä on tervetullutta ja kiitokset siitä mutta arvoisa puhemies onko hallitus ajatellut asiaa loppuun asti miten tulevaisuudessa omaishoidon tuen kanssa tehdään saadaanko oikeudenmukaiset kriteerit ja kuka sen omaishoidon tuen maksaa tulevaisuudessa kunta maakunta

puhemies nykytilanteesta matka jatkuu sosiaali ja terveydenhuollon muutoksen jälkeen niin että meillä on kahdeksallatoista järjestämisvastuulla olevaa toimijaa meillä on nykyisestä kriteeristöstä joka on kirjava laki on sama kaikille mutta harkinnanvaraa on

arvoisa rouva puhemies meillä on monin paikoin hyvää ja ihmisarvoista vanhustenhoitoa mutta valitettavan paljon myös esimerkkejä siitä sellaisesta hoidosta joka ei täytä täytä hyvän hoidon mittareita tämä valviran selvitys on kyllä huolestuttava hätähuuto vanhusten ihmisarvoisen kohtelun puolesta viime kaudellahan saatiin aikaan vanhuspalvelulaki ja myös päätös siitä että jos löytyy yksikin sellainen hoitolaitos jossa tuon suositustason alle jää henkilöstömitoitus niin sen jälkeen

nyt olen kyllä huolestunut siitä että hallitus on päinvastoin jo oma aloitteisesti heikentämässä tätä henkilöstömitoitusta kysynkin nyt teiltä eikö nyt olisi aika turvata vanhustenhoito sellaiselle tasolle jolla me itse kukin haluamme oman vanhuutemme viettää ja se kyllä edellyttää niitä hoitavia käsiä eivät robotit korvaa ihmisarvoista hoivaa ja inhimillistä kontaktia

rouva puhemies yksikin kaltoinkohtelu saati fyysinen vamma vammauttaminen on liikaa jokainen meistä on oma yksilönsä ja jokainen kokee omalla tavallaan samakin hoito hoidon taso ja hoivan taso saattaa jollekulle olla hyvä ja jollekulle huono sitten se ketkä päätimme ja mitä päätimme en ole tämänkään puheenvuoron aikana halunnut mennä enemmälti historiaan enkä mene tässäkään kohtaa näiltäkin osin mitkä ovat vanhuspalvelujen resurssit voisin haluttaessa osoitella mutta se ei hyödytä yhtään mitään se mitä nyt haetaan ja se mitä tämä hallitus yrittää ne tavat ja se huolenpidon taso jotka ovat olemassa meillä on malliesimerkkejä siitä kuinka olemassa olevilla resursseillakin on aikaa ulkoiluttaa syöttää huolehtia perushygieniasta ja niin edelleen pitäisi vain saada leviämään toisekseen jos tämän hoitajamitoituksen säätäisi lailla niin se olisi liian helppo ratkaisu tähän koska esimerkiksi ongelma on paljon laajempi kuin vain yksi

arvoisa puhemies oppositio viritteli tärkeän keskustelun ikäihmisten hoidosta ja hoivasta tuossa samaisessa valviran selvityksessä jonka vastaanottajamäärä oli poikkeuksellisen suuri henkilöstön joukosta oma huomioni kiinnittyi siihen että kaltoinkohtelun kohteiden lisäksi oli selvitetty kaltoinkohtelun tekijää ja puolet osoittautui henkilöstölähtöiseksi ja puolet toisten potilaiden tai omaisten tekemäksi minusta siksi ministerin ensimmäisen puheenvuoron viesti siitä että kysymys on on siis nykylain noudattamatta jättämisestä ja toisaalta ihmisarvoisesta kohtelusta toinen toisillemme on yksi ulottuvuus joka tässä selvityksessä on syytä ottaa huomioon mutta haluaisin tiedustella ministeriltä voisiko esimerkiksi tässä vanhusten ja ikäihmisten kotihoidon ja hyvän hoidon kärkihankkeessa yksi tavoite olla tämän paremman ohjeistuksen laatiminen henkilöstölle tämän kaltoinkohtelutilanteen kohtaamisissa mitä tehdä minne ottaa yhteyttä me muistamme muutaman kuukauden takaa valitettavan tapauksen omasta kotikaupungistani tähän samaan teemaan liittyen
puhemies ensinnäkin tosiaan tuohon tutkimukseen joka on tehty tuohon selvitykseen jossa on kysytty asiaa oletteko nähneet kaltoinkohtelua

prosenttia vastaajista vastannut että kyllä yli yhdeksänkymmentä prosenttia on se luku vastaus oli myös jäsennetty niin että hoitohenkilökunnan tai jonkun toisen asukkaan tai omaisen toimesta tämäkin pitää muistaa että valvonnan kautta sen osalta mitä tapahtuu siellä hoito ja hoivayksikössä arjessa valveillaoloaikana näitä vaihtoehtoja on valitettavasti tilanteessa jossa sitten hoitohenkilökunnalla esimerkiksi ei kenties ole ollut aikaa puuttua myöskään asukkaiden keskinäisiin tilanteisiin mutta sitten kärkihankkeitten osalta tämä on se perusviesti että nyt haetaan niitä ratkaisuja jotka ovat osoittautuneet toimiviksi ja tavoitteena on se että hoitoyksiköittenkin ohjausta kyettäisiin parantamaan tämä on keskiössä yksi

arvoisa puhemies minä jäin oikein miettimään sitä mitä ministeri sanoi liian helppo ratkaisu mikäli hoitajien määrästä säädettäisiin lailla liian helppo ratkaisu siis neljätoista paikkaisessa hoivakodissa jossa vanhuksia on neljätoista kappaletta ja nykyisin esimerkiksi iltavuorossa työskentelee kaksi jatkossa hallitus mahdollistaa että siellä olisi ainoastaan yksi työntekijä ja te pidätte liian helppona ratkaisuna sitä että säilytettäisiin esimerkiksi tämä mitoitus nykyisellä tasolla päinvastoin te haluatte leikata siitä mitoituksesta saati sitten että me pitäisimme lain kautta huolen siitä että jokaiselle vanhukselle jokaisessa hoivayksikössä ympäri suomen olisi riittävästi hoitajia tämä kuulostaa järkyttävältä siksi haluan vielä kysyä miten ihmeessä ministeri vanhusten palveluista voidaan enää leikata kun työtä nykyiselläänkin tehdään jo ihan jaksamisen äärirajoilla
rouva puhemies rakentavan keskustelun käyminen näköjään on aavistuksen verran tai oikeastaan aika paljonkin hankalaa me olemme tilanteessa jossa tämän kysymyksen ensimmäinen kysyjä kysyi mitä tehdään kaltoinkohtelulle vastasin ja vastaan voimassa

esimerkiksi omavalvonnan ohjeistusten noudattaminen mitä siihen liittyy on se polku jota mennään eteenpäin jos hoitajamitoitus olisi ratkaisu siihen että kaltoinkohtelu loppuisi sinä päivänä kun tulisi hoitajamitoituksen se muutos jota jota te nyt oppositiosta esitätte niin olen pahoillani jos käytin väärää sanaa ja liian löysää ilmaisua mutta se hoitajamitoitus ei tule ratkaisemaan esimerkiksi johtajuusongelmaa tai asenneongelmia siinä jos välittäminen huolenpito ei ole aitoa tekemistä

arvoisa rouva puhemies oppositiolla oli kaikki mahdollisuudet viime kaudella kirjata hoitajamitoitus lakiin mutta te ette sitä tehneet minä haluan oikaista sen virheen kun täällä on puhuttu että hoitajamitoitus laskee kaikkialla ei laske pitkäaikaisessa vuodehoivassa siellä kaikkein raskaimmassa hoivassa se hoitajamitoitus säilyy saanko minä puhua kun minä en kuule omia ajatuksiani

arvoisa puhemies yksi osa muutoksen mahdollisuutta on se että näistä asioista puhutaan esimerkiksi tärkeä viesti sinne työpaikoille työntekijöille on se että ei peitellä sellaista jossa ongelmia on ja jossa koetaan ja nähdään arjessa jopa ihmisarvolle alhaisia tilanteita näissä tapauksissa mitä kuluneen talven ja kevään aikana on julki tullut lähtien siitä mitä turussa on tapahtunut yksi osa sitä mitä on vuosien varrella ehtinyt olla liittyy siihen että tieto ei ole riittävästi kulkenut tämä on aivan avainasia jotta me pääsemme paremmalle tasolle jotta inhimillisempi vanhuus on itse kullekin mahdollista niin se tarkoittaa sitä että pitää puhua ja ongelmat sitten korjataan kun ilmenee sitä että ongelmia

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta

valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelussa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies

tarvittavien nopean toiminnan kykyjen sekä unionin jäsenvaltioiden sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseksi huolimatta siitä ettei taisteluosastoja ole toistaiseksi käytetty kriisinhallintaoperaatioissa on konseptin puitteissa tapahtunut yhteistyö avannut eun jäsenvaltioille mahdollisuuden kehittää sotilaallista yhteistyötään mukaan lukien taisteluosastojen yhteiset harjoitukset eu taisteluosastot arvoisa puhemies ovat ensisijaisesti kriisinhallinnan työkaluja unionilla on käytössään muihin kansainvälisiin toimijoihin verrattuna poikkeuksellisen laaja välineistö jota se pyrkii käyttämään kokonaisvaltaisen lähestymistavan puitteissa konseptin mukaan taisteluosastoja voidaan käyttää joko erillisjoukkoina tai osana laajempaa operaatiota valmiusjoukkoina ne eivät kuitenkaan sovellu pitkäaikaisiin tehtäviin yhteistyö ykn kanssa sisältyy vahvana olettamuksena konseptiin huolimatta siitä ettei taisteluosastoja ole toistaiseksi käytetty pitää ulkoasiainvaliokunta tärkeänä että unioni ylläpitää tulevaisuudessakin kriisinhallintaan tarkoitettua nopean toiminnan kykyä tämä on tärkeää myös eun ja ykn yhteistyön kannalta arvoisa puhemies suomi on osallistunut taisteluosastojen valmiusvuoroihin voi sanoa vahvalla panoksella ennen tämänkertaista valmiusvuoroa suomalainen joukko on ollut valmiudessa viisi kertaa ja kokemukset osallistumisesta ovat olleet myönteisiä valiokunta toteaa mietinnössään että osallistumisella on ollut tärkeä merkitys suomen kriisinhallintavalmiuksien ja puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämisen kannalta valiokunnan arvion mukaan myös tämänkertainen osallistuminen noin viiteenkymmeneen sotilaan vahvuisella joukolla antaa mahdollisuuden puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiseen ja testaamiseen osana monikansallista joukkoa

arvoisa puhemies edellä kuvatuista hyödyistä huolimatta taisteluosastoja ei ole käytetty kertaakaan ulkoasiainvaliokunta yhtyy mietinnössään puolustusvaliokunnan lausunnossa esitettyyn arvioon jonka mukaan taisteluosastokonseptiin tehdyt muutokset ovat olleet varsin pieniä ja vaikutuksiltaan vaatimattomia on ilmeistä että unionin jäsenmaat eivät ole olleet valmiita avaamaan konseptia kriittiselle tarkastelulle siinä pelossa että kerran avattua konseptia ei enää saataisi harsittua kokoon valiokunta kävi keskustelua käytettävyydestä ja päätyi toteamaan että suomi voi aikaisemman aktiivisen osallistumishistoriansa puolesta hyvinkin esiintyä aktiivisena käytettävyyden kehittämiseen tähtäävissä keskusteluissa

jonka mukaan eduskunta edellyttää että ulkoasiain ja puolustusministeriö laativat ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoron päättymisen jälkeen selvityksen tähänastisen taisteluosasto osallistumisen hyödyistä suomelle selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa tämä on tarpeellista myös siksi että selonteossa ei selvitetä suomen mahdollisia jatkosuunnitelmia taisteluosastoihin suhteen ulkoasiainvaliokunta pitää taisteluosastojen valmiusvuoroihin osallistumista koskevan kansallisen toimintamallin keventämiseen tähdänneitä ratkaisuja hyvinä näiden toimenpiteiden johdosta koulutus ja perustamisvaiheen sekä valmiusajan kustannuksia on voitu merkittävästi vähentää ongelmallista sen sijaan on että mahdollisen taisteluosasto operaation kustannuksiin ei ole varauduttu jouduttaisiin näin ollen kattamaan lisätalousarviolla arvoisa puhemies edellä sanotuin perustein ulkoasiainvaliokunta puoltaa sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen osana ison britannian johtamaa taisteluosastoa ajalle ensimmäinen seitsemättä viiva kolmaskymmenesensimmäinen kahdettatoista kaksituhattakuusitoista valiokunta esittää eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton että eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta ja eduskunta edellyttää että ulkoasiain ja puolustusministeriö laativat yhteistoiminnassa ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoron jälkeen selvityksen tähänastisen taisteluosasto osallistumisen hyödyistä suomelle selvityksessä tulisi lisäksi tarkastella suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa

eduskunta on käsitellyt perusteellisesti selontekoa sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana ison britannian johtaman taisteluosaston ensimmäinen heinäkuuta

lausunnosta suomi osallistuu eun taisteluosaston valmiusvuoroon nyt jo kuudennen kerran tällä kertaa ison britannian johtamassa osastossa muut osastoon osallistuvat maat ovat irlanti latvia liettua ja ruotsi suomi asettaa osastoon tiedustelujoukkueen ilmatulenjohtoryhmän esikuntaupseereita ja tarvittavat tukielementit kaikkiaan noin viisikymmentä sotilasta taisteluosastot ovat eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan ainoa pysyvässä valmiudessa oleva instrumentti ja keskeinen väline jäsenvaltioiden suorituskykyjen ja yhteistoimintakyvyn kehittämiseksi

suomelle taisteluosasto osallistuminen on tärkeä osa johdonmukaista panostamme yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan

kun muistamme nämä terroriteot ja monet muut turvallisuus uhat tällä linjalla on aina ollut myös eduskunnan vankka tuki arvoisa puhemies selonteosta käytiin tässä salissa kolme viikkoa sitten vilkas lähetekeskustelu jossa nousi esille paljon tärkeitä kysymyksiä puheenvuoroissa annettiin vahva tuki suomen osallistumiselle ison britannian johtamaan taisteluosastoon monissa puheenvuoroissa painotettiin taisteluosastotoiminnan hyötyjä puolustusvoimien kannalta kotimaan puolustukseen tarvittavien suorituskykyjen ja kriisinhallintavalmiuksien kehittämisen ohella korostettiin kahdenvälisen kahdenvälisen yhteistyöverkoston laajentamisen merkitystä lähetekeskustelussa nousi vahvasti esiin myös taisteluosastojen käyttö sen puute tämä on tärkeä kysymys syyt käyttämättömyydelle ovat hyvin tiedossa samoin ilmeisimmät keinot käytettävyyden parantamiseksi yhteisrahoituksen lisääminen osastojen joustavampi käyttö ja vaikeimpana poliittisen päätöksentekokyvyn parantaminen näitä suomikin on johdonmukaisesti ajanut eduskunta on eri yhteyksissä korostanut että taisteluosastot voivat vahvistaa eun toimintakykyä vain jos niiden käyttöön on helppo yhtyä

keskustelua käytettävyyden parantamisesta on tärkeä jatkaa eun piirissä ja kansallisestikin samalla pitää muistaa osallistumisesta nykyiselläänkin saatava kiistaton hyöty yhteistoimintakyvyn parantaminen ja mahdollisuus kansallisen osaamisen kehittämiseen testaamiseen ja vertailuun kumppanimaiden kanssa turvallisuusympäristön muuttuessa tulee kansainvälisen yhteistoimintakyvyn merkitys jatkossa entisestään korostumaan arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunta on mietinnössään asettunut puoltamaan suomen osallistumista ison britannian johtaman taisteluosaston valmiusvuoroon mietinnössä valiokunta painottaa taisteluosastoon osallistumisen merkitystä puolustusvoimien suorituskykyjen kehittämiselle ja arvioi että myös tämänkertainen valmiusvuoro antaa siihen hyvät mahdollisuudet mietinnössä nostetaan esille myös taisteluosastotoiminnan suhde eun avunantolausekkeen toimeenpanoon valiokunta arvioi että taisteluosastojen yhteydessä tehty yhteistyö on luonut konkreettista perustaa osallistujamaiden yhteistoiminnalle myös muissa kuin kriisinhallintaan liittyvissä tilanteissa tämä on painava viesti jatkon osalta valiokunta edellyttää että ulkoasiain ja puolustusministeriö laativat yhteisen selvityksen tähänastisen taisteluosasto osallistumisen hyödyistä suomelle esitykseen liittyy sekä ulkoasiain että puolustusvaliokunnassa esille noussut tarve arvioida myös suomen tavoitteenasettelua suhteessa taisteluosastokonseptiin ja nopean toiminnan kyvyn kehittämiseen eri kansainvälisten toimijoiden kanssa tämän tehtävän otamme mielellämme hoidettavaksemme aika ajoin on hyvä pysähtyä ja arvioida kriittisesti sekä mennyttä että tulevaa mitkä ovat panoksemme mikä on tuotos miten voimme tehokkaimmin ajaa tavoitteitamme arvoisa puhemies aivan lopuksi taisteluosasto osallistuminen tukee suomen kansallista puolustusta suorituskykyjemme ja yhteistoimintakyvyn kehittämistä ja auttaa syventämään kahdenvälistä puolustusyhteistyötä tärkeiden kumppanimaiden kanssa se on konkreettinen kontribuutio eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja puolustusulottuvuuden vahvistamiseen nykypäivän maailmassa nämä ovat entistäkin painavampia syitä kantaa kortemme kekoon yhteisessä työssä

arvoisa puhemies kiitän edustaja kaikkosta ulkoasiainvaliokunnan ministeri soinia tiiviistä ja asiallisesta esittelystä vaikka en kaikin osin olekaan asioista samaa meiltä puolustusvaliokunnassa jätin asiasta eriävän mielipiteen ja ja on paikallaan varmaan keskeisiltä kohdiltaan se esitellä ensinnäkin eun taisteluosastolla ei ole ratkaistu yhtään kriisiä torjuttu katastrofia tai eliminoitu ainuttakaan uhkaa ne eivät ole vastanneet siihen tarpeeseen miksi ne aikoinaan perustettiin kansanmurhien estämiseen tätä vuodesta kaksituhattaseitsemän jatkunutta valmiusvuoromyllyä on pyöritetty näkymättömänä pakkona ja epäilen että vaikka tuossa mietinnössä on olemassa lausuma niin se johtaa että tätä myllyä pyöritetään ehkä hieman erilaisin ehdoin eteenkinpäin suomen toistuvista osallistumispäätöksistä on muodostunut jatkumo jota ei kyseenalaisteta tai josta käytäisiin periaatteellista keskustelua toivottavasti tuo mietinnön kanta johtaa siihen että asiat avattaisiin kuitenkin nykyistä paremmin on kuitenkin päivänselvää että nykyinen eun taisteluosastokonsepti ja järjestelmä ei voi elää enää pitkään jos taisteluosastot ovat nopean kriisinhallinnan ja sotilaallisen suorituskyvyn kehittämisen väline niin kumpikaan peruste ei toimi nykyisellään eun taisteluosastojen perustamista ja kouluttamista voisi luonnehtia pitkäkestoiseksi kansainväliseksi kertausharjoitukseksi jos siitä on kyse niin panos tuotos suhde voisi toisella tapaa toimien olla parempi jos taas pääperuste on eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan vahvistaminen niin silloin pitää todeta että kyse on yhä syvenevästä eun liittovaltiokehityksestä ja militarisoinnista vieläpä tilanteessa jossa eu taistelee olemassaolostaan sisäisten ristiriitojen paineessa ja jos kerran eussa ei ole juurikaan mitään muuta kiinni pitävää liimaa niin onko sitten kaikenmuotoisen sotateollisen kompleksin rakentaminen se ainoa euta koossa pitävä päätös taisteluosaston käytöstä edellyttää eun kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä jos puhutaan esimerkiksi jonkin kohteen lentokentän tai sataman turvaamisesta rajatun alueen haltuunotosta tai niihin rinnastettavasta toiminnasta on päätöksenteko auttamattomasti jälkijättöistä jos ei ole yhteistä tilannekuvaa kuinka syntyy yksimielinen päätös ja kyllä kai sen allekirjoittavat kaikki että elämme euroopassa hyvin epävakaata aikaa arvoisa puhemies vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on tehnyt ehdotuksen kannanotoksi se kuuluu eduskunta edellyttää että hallituksen tulee valmistelussaan arvioida taisteluosastotoimintaan osallistuminen uudestaan myös mahdollinen irtautuminen taisteluosastotoiminnasta pahoittelen sitä että en jäädä tänne debattiin ja keskustelemaan mielenkiintoisesta aiheesta enempää enempää

kannanoton kannanoton perusteluina ovat juuri että todennäköisesti tämä tulee johtamaan kustannusten nousuun eun militarisoimiseen ja liittovaltiokehitykseen ja en malta tässä kohtaa olla huomauttamatta aiemmista käsittelyistä esimerkiksi vuoden kaksituhattakuusi viiva kaksituhattaseitsemän käsittelyssä perussuomalaiset kokonaisuudessaan koko eduskuntaryhmä vastustivat eun taisteluosastoihin osallistumista eli niin se näyttää tämä eun liittovaltiokehityksen vastustaminen liudentuvan koko ajan mutta minä kyllä aion siitä periaatteesta pitää kaikissa yhteyksissä kiinni

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja mustajärven ehdotusta kannanotoksi
aiemmin sovitusti tässä vaiheessa voidaan käydä pieni debattikierros pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

herra puhemies kiitoksia esittelystä niin ministerille kuin ulkoasiainvaliokunnan on totta että eubg joukot hyödyttävät suomalaista kansallista maanpuolustusta nimenomaan suorituskyvyn kannalta ja myös tätä yhteensopivuutta mikä moneen kertaan tuli esiin pystytään lisäämään täysin ongelmatonta tämä kuitenkaan ei ole ja tietysti suuri ongelma siinä on on meidän käytettävissämme olevat resurssit puolustusvaliokuntahan omassa lausunnossaan nimenomaan tähän puoleen haluaa kiinnittää huomiota verraten erityisesti niitä edellisen kerran kokemuksia vuodelta kaksituhattayksitoista jotka maksoivat kohtuullisen paljon sen vuoksi näitä konkreettisia hyötyjä tuleekin hyvin kriittisesti tarkastella myös jatkossa nämä selvitykset ulkoasiain ja puolustushallinnolle on tästä asiasta saatava

arvoisa puhemies tässä maailmantilanteessa jossa tilanteet voivat vaihtua ja eskaloitua nopeastikin vakaviksi konflikteiksi ja vähintäänkin kriiseiksi valmius nopeaan reagointiin on olennaisen tärkeää tämä valmius ei ei synny itsestään vaan siihen tarvitaan harjoitusta ja kokemusta jota kertyy esimerkiksi ykn operaatioissa mutta nähdäkseni myös näillä eun taisteluosaston valmiusvuoroillakin

edustaja mustajärvi nosti mielestäni ihan mielenkiintoista kritiikkiä esiin ja toivonkin että tämä edellä mainittu selvitys tehdään ja ja siitä saadaan sitten vastauksia niihin niihin huoliin kokemuksesta tiedän että tällaisilla yk missioilla on sekä sotilaspuolella että siviilikriisinhallintapuolella tämmöisiä in mission training mitkä ovat todella laadukkaita siinä saa sitä valmiutta tuleviinkin asioihin ja niissä harjoitellaan käytännössä sitä yhteistyötä ja sen koordinointia

arvoisa herra puhemies olen hieman ihmetellyt sellaisia julkisia puheenvuoroja joissa on arvosteltu näitä joukkoja sen takia että niitä ole koskaan käytetty eihän meillä suomella ole armeijaakaan sen takia että haluaisimme sitä käyttää vaan nimenomaan sen takia ettemme joutuisi sitä käyttämään ja sen takia tällaisia joukkoja on hyvä eulla myös olla puolustushallinto on todennut että taisteluosastoissa mukanaolo on vahvistanut meidän oman puolustuksen toimivuutta ja ja ollut tärkeä osa sen kehittämisessä ja tämänkin takia näissä kannattaa mukana olla mutta on tietysti totta että päätöksentekoa taakanjakoa ja tämäntyyppisiä kysymyksiä on syytä arvioida niin kuin ulkoasiainvaliokunta omassa

puhemies monesti puhutaan liittovaltiokehityksestä kaikilla on vähän erilainen käsitys siitä mikä on liittovaltiokehitystä mutta varmaan on selvää että jos eu syventää erittäin paljon sotilaallista yhteistyötä niin se jos mikä on liittovaltiokehitystä jos ajatellaan mikä on suomen rooli niin meidän pitää olla mukana mukana maailmalla ratkaisemassa kriisejä osallistumassa olemassa sovittelijana meidän vahvuutemme ovat erityisesti siviilikriisinhallinnassa ja ykn rauhanturvaoperaatioissa ja minusta on hyvä että valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että tätä pitää arvioida miten tämä on suhteessa tähän muuhun toimintaan edustaja mustajärven tekemä kannanotto voimakkaammin vielä sanoo että pitää arvioida todella näitä hyötyjä tästä taisteluosastokonseptista ja kustannuksia suhteessa tähän muuhun kriisinhallintaan jota tehdään

kun tämä bg homma aloitettiin kymmenkunta vuotta sitten niin silloin sitä arvosteltiin sillä että ei pidä sekaantua kansainvälisiin selkkauksiin nyt arvostellaan sitä että bgtä ei ole käytetty kertaakaan tämän noin kymmenen vuoden aikana minusta on hyvä että valiokunta esittää selvityksen teettämistä puolustus ja ulkoministeriön yhteistyönä konkreettisista hyödyistä tämä on tärkeää senkin takia että suomi ei ole vielä suunnitellut osallistumista seuraavaan seuraavaan taisteluosastotoimintaan ministeri soini lupasi että tämä ponsi otetaan tosissaan se on hyvä tässä todeta toivon että tämä johtaa myös siihen että suomi euroopan unionin sisällä pyrkii käynnistämään keskustelua vähän laajemminkin siitä mikä tämän taisteluosastotoiminnan konseptin tulevaisuus ylipäätään on ei pelkästään suomen hyötyjen kannalta vaan myös eun näkökulmasta katsottuna

edustaja mustajärvelle sen verran että ei perussuomalaiset tässä ole takkiansa kääntänyt eikä sanojansa syönyt tämä eun kuolinpesä johonka suomi aikanaan on liitetty sillä tavalla että jos meillä on kuolinpesä normaalissa elämässä täällä ja se kiinnitetään se vastuu jää sille kuolinpesälle siellä on ollut sdp ja vasemmistoliitto kaikki kiinnittämässä suomea tuohon kuolinpesään nyt tämä vastuu on vain jäänyt meille allekirjoittaneille elikkä sieltä ovat lähtöisin nämä juuret vielä tästä taisteluosastosta sen verran kysyisin että mitä ei siitä voi kuolinpesä vastaa siitä mitä se on tehnyt niin sen verran että nyt kun on tämmöinen taisteluosasto ja meillä suurin kriisi täällä euroopassa on tämä eurooppaan tunkeutuminen tuolta lähi idästä ja muualta eikö tämmöistä taisteluosastoa voisi siellä pikkuisen käyttää ja näyttää hampaita että ei tänne tarvitse tulla

arvoisa herra puhemies itse kuulun myös niihin jotka pitävät tätä taistelujoukkoa ja korkeaan valmiuteen asettamista hyvänä asiana haluaisin kiinnittää siihen osaan huomiota että tässä nämä yhteistyökumppanit ovat ainakin minusta hyvin mielenkiintoiset on iso britannia ja irlanti ja erityisesti ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeä huomioida koska muutenkin tätä ruotsi yhteistyötä tässä on viime aikoina kovasti korostettu

kuitenkin puolustusyhteistyössä me olemme suuntautuneet länteen joten kysyisinkin ulkoministeriltä kun nyt tätä suomen hyötyä selvitetään kannattaisiko samalla arvioida sitä voidaanko hyödyntää naton nrf joukkoja ja sitä koulutusta mitä tällä hetkellä rissalassa annetaan ja sitten tätä eubg yhteistyötä että olisi niin kuin vähän sama johtaja jollakin tavalla organisaatiossa ja saataisiin sitä kautta ehkä synergiaa ja harmoniaa tähän puolustus ja kriisinhallintayhteistyöhön

arvoisa puhemies tässähän nyt on tietysti semmoinenkin mielenkiintoinen yksityiskohta että iso britannia vetää tätä valmiusjoukkoa ja tässähän on kuukauden päästä niin sanottu brexit kansanäänestys edessä jossa ratkeaa se jatkaako iso britannia ylipäätänsä eun jäsenenä no se ei nyt tähän vaikuta iso britannia on kaikissa oloissa eun jäsen ainakin sen aikaa kun tämä valmiusjoukko toimii ja varmasti vielä jonkun aikaa sen jälkeenkin toivottavasti pitkään mutta kieltämättä ison britannian poistuminen eusta olisi iso juttu ja ongelmakin myös eun ulko ja turvallisuuspolitiikan kannalta iso britannia on keskeinen sotilasvoima unionissa mutta toivotaan sen suhteen järkevää äänestyspäätöstä arvoisa puhemies katsoin tuota vasemmistoliiton kannanottoa siinä pyydetään arviointia ei se nyt ihan kamalan kaukana ole siitä mitä valiokuntakin esitti valiokuntakin on sitä mieltä että tätä pitää arvioida jatkohan on sinänsä auki koska mistään ei ole vielä sovittu tämän tämän vuoron vuoron jälkeen tietysti jos ulkoministerillä on näkemystä siitä mennäänkö tämän jälkeenkin mukaan niin se olisi tietysti mielenkiintoista kuulla vai tapahtuuko senkin arviointi sitten vasta vähän myöhemmin

edustaja mäkipää täällä on vielä mäkipään jälkeen kolme muuta pyydettyä vastauspuheenvuoroa ja ja sen jälkeen jos ministeri varautuisi sanomaan vielä muutaman sanasen

sanoin sanoa että henkilökohtaisesti en tietenkään kannata eun liittovaltiokehitystä mutta silti pidän

kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta kun puhutaan myös hinnasta niin muistetaan että vuonna kaksituhattayksitoista tämä operaatio maksoi lähes kolmekymmentä miljoonaa nyt päästään sentään vajaaseen kolmeen miljoonaan ja niin kuin puolustusvaliokunta on ehdottanut oikein on hyvä että tehdään semmoinen kokonaisvaltainen selvitys mitä hyötyä meille tästä

puhemies tässäkin taisteluosastossa eubg taisteluosastossa on hyvä huomata suomen osalta se että suurin osa tähän osallistuvista sotilaista meiltäkin on reserviläisiä eli meillä on erittäin toimiva tämä yleinen asevelvollisuus ja reserviläisiin pohjautuva pohjautuva järjestelmä joka pystyy myös kansainvälisiin tehtäviin tuottamaan erittäin laadukasta laadukasta väkeä mutta pohtisin hieman myös edustaja kaikkosenkin esille nostamaa

britannia vetoista mihin me osallistumme ja siellä tosiaan tämä kansanäänestys käydään kysyisinkin ministeriltä mikä teidän arvionne ylipäänsä turvallisuuspoliittisista vaikutuksista koko euroopan unionin alueelle ja meille suomellekin olisi jos iso britannia eusta lähtisi pois kuinka nopeasti nämä vaikutukset tulisivat

herra puhemies niin kuin edellä todettiin valtaosa noin kahdeksankymmentä prosenttia tähän tehtävään osallistuvista suomalaisista on reserviläisiä ja se kertoo hyvin hyvin ja vastaa hyvin myös siihen kysymykseen että meillä löytyy näitä vapaaehtoisia naisia ja miehiä erilaisiin kansainvälisiin tehtäviin jotka ovat nousseet esille myös tämän eun avunantokysymyksen ympärillä osaltaan tämä myös vahvistaa sitä että meidän pitää olla eussa entistä aktiivisempia sen eteen että eun ampuma asedirektiivi ei missään tapauksessa tule voimaan siinä esitetyssä muodossa kuin se on ollut sillä tämä meidän reserviläisjoukko joka lähtee tännekin siis valtaosahan tästä joukosta käyttää reserviläisammunnoissa niitä aseita jotka eun ampuma asedirektiivin myötä tulisivat kielletyiksi ja sen takia haluan kyllä antaa kiitosta ministereille ministeri soinille mutta myös orpolle ja niinistölle siitä että määrätietoisesti on estetty että tämäntyyppinen lainsäädäntö ei vaaranna meidän puolustusratkaisua

mainitsin aikaisemmin puheessani konfliktit ja unohdin mainita nämä terrori iskut todellakin

on äärimmäisen tärkeätä että nämä taisteluosastot ovat sitten toimintakykyisiä jos jos sattuu sattuu tulemaan isommallakin mittakaavalla niitä ongelmanahan on ja itse poliisina olen oppinut sen että sinä et tiedä minkälaiset sinun vastustajasi kyvyt ovat että rikolliset eivät kerro mitkä heidän arsenaalinsa ja suunnitelmansa ovat elikkä on todellakin tärkeätä olla valmiina varautumaan pahimpaan

nyt jos ymmärsin niin ministerillä voisi olla valmius pieneen kommentointiin olkaa hyvä
arvoisa arvoisa herra puhemies kiitos hyvästä debattiosuudesta tämä oli erinomaista pohdintaa arvostan sitä suuresti että suomen eduskunta käy vastuullista keskustelua tässä käy perusteltua keskustelua tekee kunnollista valiokuntatyötä ja sitten pohtii näitä monia asioita laajasti koska me elämme muuttuvassa maailmassa joka on todella monella tavalla haastava osin ennakoimaton tämä vaikutusarvio johon muun muassa edustaja kääriäinen viittasi ja ja joka oli myös puheenjohtajan ja monien muittenkin puheissa on paikallaan on on syytä katsoa miten on mennyt mitä voidaan parantaa edustaja mäkipää aivan oikein totesi tässä että tämä on ollut joskus todella kallis asia nyt se on kustannustehokkaampi se ei maksa niin paljon tämä on arvokas näkökulma eli tämä asia on elänyt ja tämä tilanne parantunut niistä ajoista joista täällä edustaja mustajärvi joka nyt ei siis ole paikalla puhui ihmettelen kyllä vähän tätä mutta olisin nyt hänelle vastannut että joka tapauksessa niistä ajoista tähän aikaan nyt kun tämä hallitus on ollut tilanne on voimakkaasti parantunut mutta sinänsä edustaja mustajärven pohdinnassa oli oli myöskin omat ansionsa itse minä katson näin että on hyvin arvokasta jos eduskunta laajasti kokonaisuudessaan pystyisi ulko ja turvallisuuspolitiikan asioissa olemaan yksimielinen pystyisi sen verran katsomaan ja vaikuttamaan mietintöihin valiokunnissa jotta saataisiin kansallinen konsensus koska kaikkia suomalaisia puolustetaan ja kaikkien takia näitä asioita ei siinä kysytä jäsenkirjaa ketä puolustetaan ja ketä ei kaikkia suomalaisia puolustetaan tämä pohdinta solidaarisuuslausekkeesta ja avunantolausekkeesta on tärkeää koska tämä on juuri yksi sellainen asia joka meillä on ollut lissabonin sopimuksessa ovat olleet molemmat nämä mutta ne ovat ikään kuin olleet kuolleita kirjaimia mutta nyt raakojen terrori iskujen ja raakojen väkivaltatekojen kautta tämä on tullut osaksi tätä meidän todellisuutta ja silloin meillä kas vain olikin työkalupakissa jotain tällaista jota meiltä ranska pyysi me lähdemme vastaan me peshmergalla vastaamme mahdollisesti unifilillä ja muulla me autamme me nujerramme terroristeja me saamme arvokasta kokemusta me saamme suorituskykyjä testattua meidän kykyjämme ja edustaja ruoho erittäin hyvin otti esiin käytännön operaatiot tiedän että te olette itse ollut ollut näissä yk operaatioissa ja se on arvokasta työtä haluan kiittää kaikkia niitä suomalaisia jotka ovat näissä operaatioissa mukana koska siellä se työ tehdään ja sieltä ne kokemukset on tärkeää hakea ja sieltä tuoda se tieto tänne ja ja päästä täten eteenpäin sitten edustaja eestilä emme me nyt ihan puolueeton ole mutta me olemme sotilasliittoon kuulumaton maa joka hakee mahdollisimman laajaa yhteistyötä muilta osin teidän puheenvuoronne oli erittäin hyvä ja ryhdikäs eli eli meidän pitää näitä asioita katsoa mutta suomi on puolensa valinnut me olemme osa sitten edustaja hakkaraisen kuolinpesämetafora oli omalla tavallaan hyvin ansiokas esimerkiksi tällä hetkellä tämä kuolinpesämetafora näyttäytyy meille eurotukipaketteina mikä on ollut kahden edellisen hallituksen rajua virhepolitiikkaa nyt sitten kuolinpesässä kärsimme eli tämä oli erittäin onnistunut lainaus hyvällä huumorilla juuri sellaista mitä eduskunnan salissa pitää ollakin lievää haastamista ja siihen vastaamista sitten tämä tämä oli tärkeä kysymys minkä edustaja savola esitti sitä ennen kuitenkin edustaja pakkaselle tämä oli erittäin hyvä huomio irlanti ja ruotsi meillä on tässä taisteluosastossa kaksi puolueetonta maata ja lisäksi meidän lähin yhteistyökumppanimme ruotsi tämä on erittäin hyvä konsepti tässä tehdä työtä sitten meillä on northern groupissa myös osa näistä muista maista eli tämä on hyvä asia mutta sitten mennään tähän britanniaan tosiasia on se että me emme voi tietää sitä tulosta gallupit tulevat ja gallupit menevät iso britannia itse päättää mitä se tekee mutta tämä on erittäin merkittävä kolmesta eri syystä britannia on toiseksi suurin talous euroopan unionissa se on margaret thatcherin neuvottelemasta rebatesta huolimatta toiseksi suurin nettomaksaja ja se on kovin sotilaallinen voima euroopan unionissa on täysin selvää että jos he lähtevät sillä on dramaattiset pitkälle menevät seuraukset se ei ole mikään semmoinen asia että sanotaan että menkööt jos eivät tykkää olla se on suuri menetys ja valtavan kriisin ihan selvä selvä asia ja sitten kun arvioidaan merkitystä niin meillä on esimerkiksi näitä rakenteita on on nato kumppanuutta on unifiliä on näitä monia nyt meillä oli myös ensimmäinen eu nato kokous johonka suomi ja ruotsi oli kutsuttu kaksikymmentäkahdeksan plus kaksi kokoonpanossa arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies suomi osallistuu kuuden kuukauden mittaiseen ison britannian johtamaan euroopan unionin unionin taisteluosaston valmiusvuoroon

yhteensä noin tuhatseitsemänsataa sotilasta joista suomen osuus on runsaat viisikymmentä eri maaryhmistä koostuvat eun taisteluosastot ovat olleet valmiudessa kuuden kuukauden jaksoissa vuodesta kaksituhattaseitsemän alkaen ja suomi osallistuu nyt kuudetta kertaa taisteluosasto on sotilaallisesti pienin itsenäiseen toimintaan kykenevä joukkokokoonpano tarkoituksena on että joukkoja voitaisiin käyttää kriisinhallintatehtäviin tilanteissa joissa tarvitaan nopeaa reagointia yllättävästi syntyneeseen kriisiin osastoon osastoon kuuluvat sotilaat ovat antaneet vapaaehtoisen palvelussitoumuksen jonka mukaisesti he ovat korkean valmiuden aikana viiden päivän lähtövalmiudessa osallistumaan mahdolliseen operaatioon taisteluosaston käyttö on aina poliittinen päätös johtovaltiolla ja osastoon osallistuvilla mailla on suuri rooli päätöksenteon valmistelussa mutta taisteluosaston lähettämisestä operaatioon päättävät eun jäsenmaat valmiudessa olevien joukkojen käyttämisestä eun operaatiossa päätetään suomessa sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain mukaisesti eun taisteluosastojen mahdollista käyttöä koskevat kansalliset päätökset valmistaudutaan tekemään nopeammin kuin päätökset osallistumisesta muihin sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin tähän liittyy myös ennakkoon toteutettava selontekomenettely ennen valmiusvuoron alkamista eun neuvoston päätös taisteluosaston käytöstä operaatiossa edellyttää kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä selonteossa tuodaan esiin että taisteluosastojen merkitys suomen sotilaallisten suorituskykyjen ja kriisinhallintavalmiuksien kehittämisessä on vakiintunut ja tärkeä tämä toteamus on tietyssä ristiriidassa sen seikan kanssa ettei seuraavaa taisteluosastoon osallistumista suunnitella puolustushallinnossa näin on puolustusvaliokuntakin todennut lausunnossaan olisikin tärkeää että ennen kuin päätetään uusista osallistumissitoumuksista pyritään selvittämään ja vaikuttamaan siihen miten taisteluosastokonseptia kehitetään eu tasolla ja miten käytettävyyttä lisätään kuten on todettu sisäisen turvallisuuden selonteossakin suomessa ja euroopassa on turvallisuustilanne oleellisesti muuttunut lyhyellä aikavälillä nopeasti kehittyvät ja vaikeasti ennakoitavat uhat ovat mahdollisia osallistuminen on tärkeää juuri kansallisen puolustuskyvyn kehittämiseksi taistelukonsepti on vuodelta kaksituhattaneljä ja kaipaa perusteellista uudelleenarviointia suomen tulee olla brysselissä aktiivinen päivittämisen eteenpäinviemisessä jotta se saadaan aikaan ennen päätöstä seuraavaan valmiusvuoroon osallistumisesta lisäksi on tehtävä selvitys siitä mitä hyötyä suomelle on osallistumisesta ollut kuten puolustusvaliokuntakin ehdottaa arvoisa puhemies suomen osallistumisen koulutus ja perustamisvaiheen sekä kustannukset on huomioitu sotilaallisen kriisinhallinnan määrärahoissa vuoden kaksituhattakuusitoista talousarviossa nämä perustamisesta koulutuksesta ja valmiudesta koituvat kulut ovat yhteensä noin kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa sisältäen sekä ulkoasiainministeriön että puolustusministeriön pääluokasta katettavat menot

kritisoinut sitä että nämä kustannukset jäisivät lisätalousarvioon

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri ja hyvät edustajakollegat

ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja edustaja kaikkonen kävi varsin laajasti ja hyvin läpi tämän asiakokonaisuuden ja myös ministeri sitä sitä tuon debatin edellä ja jälkeen läpi kävi en sen tarkemmin lähde lähde sitä enää läpi käymään mutta puolustusvaliokunnan näkökulmasta haluan kiittää ulkoasiainvaliokuntaa siitä että puolustusvaliokunnan huomiot on otettu kyllä varsin laajasti huomioon tässä mietinnössä ja myös tuo meidän esittämämme selvitys tästä toimivuudesta on on kirjattu mietintöön sellainen nyt tarvitaan ihan sen takia että meillä eduskunnassa on varsin laaja yksituumaisuus että tässä on haluttu mukana olla ja niin kuin tässä keskustelussa esille tuli myös vasemmistoliitonkin jättämä

on kirjattu ja uskon että kaikki kannattavat sitä että selvitetään miten näitä joukkoja voitaisiin uudistaa miten niitä voitaisiin järkevällä tavalla hyödyntää niin että ne vahvistavat meidän omaa puolustustamme meidän kannattaa olla mukana kaikissa sen sen tyyppisissä tehtävissä ja joukoissa jotka vahvistavat oman maamme puolustusta ja ja nämä ovat ennen muuta sellaiset arvoisa puhemies samaan aikaan tämän käsittelyn kanssa eduskunnassa on käsitelty eun avunantolausekkeeseen liittyvän päätöksenteon mutta myös siinä käytettävien joukkojen lakeja ja ja niistä osa on vielä eduskuntaan tulossa itse asiassa tässä keskustelussa nostin jo tuossa debatissa esille sen että meillä voisi olla tarvetta miettiä tämän tyyppistä taisteluosastomallia myös tuohon eun avunantolausekkeiden yhteyteen nyt meillä on syntymässä hyvä päätöksentekojärjestelmä jossa presidentti valtioneuvosto eduskunta ovat mukana ulkoasiainvaliokunta ja niin poispäin ja malli jolla toivottavasti saadaan päätöksiä aikaiseksi lissabonin sopimuksen hengessä eli kaikin mahdollisin keinoin mutta meidän yhdeksi ongelmaksi on muodostumassa se että tähän kokonaisuuteen mikä on hyvin sukua tälle taisteluosastokeskustelulle

olla tällaiset valmiusjoukot joita voitaisiin käyttää myös kansainvälisen avun tehtävissä joukkoihin voitaisiin sijoittaa kantahenkilökuntaa ja reserviläisiä niin kuin tässäkin on jotka allekirjoittaisivat sitoumuksen lähteä operaatioon heti kun tarve ilmaantuu nämä joukot olisivat heti käytettävissä muun muassa hybridisodankäynnin tilanteessa ja ne olisi varustettu koulutettu ja harjoitutettu välittömään toimintaan kriisitilanteessa eduskunta päättäisi käytetäänkö niitä kotimaan puolustukseen vai lähetetäänkö kansainvälisen avunannon tehtäviin tästä löytyisi nyt toimiva hyvä malli mitä voisimme kopioida eun taisteluosaston valmiusvuoroista tänne eun avunantolausekkeen käyttöön malleja kannattaisi nyt pohtia niin että olemme kaikilta osin sitten valmiita vastaamaan niihin sitoumuksiin joita olemme olemme antaneet ja ennen muutahan tätä pitää miettiä niinpäin että emme me ole avun antaja vaan me voimme yhtä hyvin olla avun saajia eli ei kannata toisaalta pelätä sitä että me lähettäisimme omia nuoria ja miehiämme kansainvälisiin tehtäviin pelkästään siihenkin pitää varautua mutta meidän pitää myös muistaa se tässä keskustelussa että me voimme saada myös apua tarvitessamme ja tällaisen sotilasliittoon kuulumattoman maan

on edetty hyvään malliin
edustaja kiviranta edustaja savolalla on sitten seuraava varsinainen puheenvuoro sopinee että hän vastaa siinä yhteydessä nyt edustaja kiviranta
arvoisa puhemies suomen osallistuminen eun taisteluosastoon asettamalla sotilasosasto korkeaan toimintavalmiuteen on sekä valmistautumista mahdolliseen euta koskevaan kriisiin että oman puolustuksen ja kansainvälisen yhteistyön kehittämistä taisteluosastoa ei ole sen olemassaolon aikana käytetty kriisinhallintatehtäviin ja mahdollisen tilanteen eskaloituessa kriisin tasolle jollain alueella on osaston käyttäminen kriisin ratkaisemiseen poliittinen päätös jolloin tilanne tulee arvioitavaksi sotilaallisen vaikuttavuuden lisäksi myös humanitaariselta kannalta osaston haasteena on on luonnollisesti ollut se ettei jokainen osasto välttämättä sovi parhaiten eteen tuleviin tehtäviin asetetun osaston käyttömahdollisuuksia pystytään lisäämään parantamalla osastojen modulaarisuutta sekä sekä eri osallistujien välistä tiedonkulkua modulaarisuuden lisääminen tapahtuu muokkaamalla joukkojen koulutusta siten että kykenevät toimimaan entistä laajemmalla tehtäväkentällä huomionarvoista on että suomen kanssa samassa vuorossa ovat taisteluosastossa mukana myös ruotsi ja irlanti jotka suomen tavoin ovat liittoutumattomia maita arvoisa puhemies eun taisteluosaston kaltainen yhteistyö on maallemme tärkeää näin pystymme kehittämään kansainvälistä yhteistyötä sekä parantamaan omaa valmiuttamme mahdollisen kriisin uhatessa suomea tai lähialueita näin saamme myös kustannustehokkaasti oppia siitä miten toimintaa tulee kehittää jotta pystymme tarpeen vaatiessa toimimaan mahdollisimman tehokkaasti kriisin vaikutusten minimoimiseksi

arvoisa herra puhemies tässä on tietysti paljon jo keskusteltu ja keskusteltu ja sanottu totean vain sen että on hyvä että meillä on aika hyvä konsensus tässä salissa ja ylipäätään suomessa ulko ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista vaikka tässä nyt yksi eriävä mielipide mukana onkin niin käytännössä sen sisältö on aika pitkälti sama kuin mikä meillä jo täällä mietinnössä mukana löytyy jäin pohtimaan tuota edustaja heinosen esittämää ajatusta siitä että että tämän tyyppistä valmiudessa olevaa täällä kotimaassa voitaisiin hyödyntää tähän kun puhutaan kansainvälisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta tässä tapauksessa erityisesti siitä avun antamisesta haasteenhan tämä tuo siinä että ensiksi meidän pitää tietysti tietää minkä tyyppistä apua meiltä tarvitaan meillä on toistakymmentä erilaista suorituskykyä joita me periaatteessa voisimme antaa mutta taas tässä resurssipoliittiset kysymykset tulevat eli eli raha suomeksi sanottuna vastaan myös siinä jos me korkeassa valmiudessa pidämme jos meiltä tarvitaan suojeluapua kemiallisia aseita vastaan jos meiltä tarvitaan pioneeriraivaustoimintaa jos meiltä tarvitaan kyberosaamista ja niin edelleen mitä me siinä tapauksessa pidämme korkeassa valmiudessa joka tapauksessa kyllä tästä keskustella kannattaa mutta epäilen että tämä ei kovin helposti laajemmassa konseptissa ainakaan äkkiä tulisi tapahtumaan mutta tätä esitystä kannatan ja eiköhän tällä eteenpäin päästä suomi on mukana eubg joukoissa ison britannian vetämissä sellaisissa

arvoisa herra puhemies tässä on hivenen puhuttu nyt kahdesta asiasta rinnatusten mutta ne ovat sukua niin kuin edustaja savola tuossa toi esille meillä on paljon erilaisia keinoja mitä voisimme antaa eri eu maille lissabonin sopimuksen hengessä mutta kysymyshän tietysti kuuluu onko meillä oikea kyky antaa sotilaallista apua sillä aikataululla esimerkiksi millä sitä voitaisiin tarvita toisaalta kyllä muut maat pelkkien puheiden läpi näkevät ja ja sellainen maa joka antaisi toiselle tällaisessa tilanteessa oliiviöljyä todennäköisesti myös saisi oliiviöljyä apua tarvitessaan sen takia meidän kannattaa tätä asiaa ihan vakavasti miettiä silloin voisi tulla tällainen malli malli kysymykseen missä esimerkiksi puolustushaaroissa voisi olla määrätyissä joukko osastoissa joukkoyksiköt joiden henkilöstö olisi sitoutunut valmiuteen niin kotimaan puolustamiseksi kuin sotilaallisen avun tehtäviin ja joukkoyksikön henkilöstön tehtävät olisi kuvattu ja arvioitu rauhanajan ja sotilaallisen avunannon tehtävien mukaisesti tullessaan näihin tehtäviin töihin jokainen tietäisi että lähtö voisi olla ylihuomenna tai huomenna ja kukin järjestäisi elämänsä sen mukaisesti näistä joukkoyksiköistä muodostettaisiin valmiusjoukot ja sotilaallisen avun joukot esimerkiksi jokin tämän tyyppinen malli voisi olla

toivon että sitä keskustelua nyt käydään kun kun näitä meidän jo aikanaan sopimiamme sopimuksia laitetaan täytäntöön myös sen mukaisesti mitä mitä voimme antaa ja mitä voimme saada

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja

arvoisa herra puhemies lakialoite laiksi elintarvikelain muuttamisesta tähtää ruokahävikin vähentämiseen suomessa

asettamaan kyseessä olevat elintarvikkeet itse jaettavaksi jos se on kohtuudella mahdollista lakialoite koskee kunnallisia toimipisteitä kauppoja leipomoja ja vastaavia tuotteita myyviä yrityksiä lakialoitteen myötä syömäkelpoista ruokaa ei enää voisi heittää roskiin jos joku voittoa tavoittelematon taho sitä itselleen pyytää eteenpäin jaettavaksi tällaisia tahoja ovat esimerkiksi ruoka avustusjärjestöt tällä hetkelläkin lakialoitteella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valtiontalouteen ja ei tässä muodossa aseta myöskään sanktioita lakialoitetta on valmisteltu kuuden puolueen kansanedustajan yhteistyöllä tällä hetkellä suomessa hävikkiruuan jakelu perustuu vapaaehtoisuuteen ja erilaisiin kokeiluprojekteihin mutta vakiintunutta käytäntöä ei ole vielä muodostunut me allekirjoittaneet yli sata kansanedustajaa haluamme vähentää ruokahävikkiä sekä edistää kestävämpää ruokakulutusta ja kiertotaloutta sekä nostaa ruuan arvostusta suomessa ranskassa parlamentti velvoitti hiljattain kaupat luovuttamaan poistettavat elintarvikkeet jaettavaksi eteenpäin ja on jo ottanut askeleen kohti kestävämpää kehitystä tästä suomenkin pitäisi ottaa mallia aloitteen tarkoituksena on vähentää ruokahävikkiä ja muun elintarvikeperäisen jätteen määrää ruokahävikillä tarkoitetaan syömäkelpoisen ruuan päätymistä jätteeksi elintarvikkeiden tuotanto jalostus ja kuljetus aiheuttavat merkittävän osan maailman ympäristökuormituksesta kun ruokaa päätyy roskikseen kuormitus on silloin turhaa ruokahävikin vähentäminen edistää niin ekologista sosiaalista kuin taloudellistakin kestävyyttä laki aloite on eun ja hallituksen kiertotaloustavoitteiden mukainen ruokaa päätyy roskikseen tällä hetkellä uskomattoman paljon maailmanlaajuisesti peräti kaksikymmentäviisi viiva prosenttia kaikesta maapallolla maapallolla tuotetusta ruuasta suomessa ruokahävikkiä kertyy vuosittain jo varovastikin arvioiden noin neljäsataa miljoonaa kiloa ruokapalveluiden osuus on noin kaksikymmentä prosenttia teollisuuden osuus noin kaksikymmentäkahdeksan prosenttia ja kaupan alan noin kaksikymmentä prosenttia eli yli kuusikymmentäviisi miljoonaa kiloa vuodessa tällä hetkellä siitä noin kymmenen viiva viisitoista prosenttia lahjoitetaan ruoka apuun hävikkiruuan ilmastokuormitus on myös suuri sillä hukkaan menevään menevään ruokaan on panostettu resursseja koko tuotantoketjun varrella viljelystä aina pakkaamiseen ja kuljettamiseen vuosittainen ruokahävikki vastaakin noin sadantuhannen henkilöauton päästöjä samaan aikaan suomalaisissa leipäjonoissa käy vuosittain tuhansia ellei jopa kymmeniätuhansia ihmisiä rayn mukaan vuonna kaksituhattaneljätoista leipäjonoissa kävi säännöllisesti jopa kaksitoistatuhattakuusisataa ihmistä ja luku on kasvamaan päin tämä kertoo huono osaisuuden lisääntymisestä ja siitä että yhä useampi pienituloinen ei pärjää pelkkä hävikkiruuan jakelun tehostaminen ei ole tietenkään riittävä ongelman ratkaisemiseen vaan köyhyyden torjuntaan tarvitaan määrätietoisesti sosiaali ja työllisyyspoliittisia keinoja ruoka avun jakelu on kuitenkin arvokasta työtä jolla voidaan väliaikaisesti paikata hyvinvointivaltion aukkoja ja ruokahävikin

hyötykäyttämisen pariin tulisi saada enemmän toimijoita ja toimivat konseptit tulisi ottaa käyttöön laajemmin tässä poliittinen ohjaus on merkittävässä roolissa ruokahävikin torjumiseksi tarvitaan muutoksia asenteisiin ja toimintatapoihin sekä ruuan arvostuksen lisäämistä suomessa on viime aikoina herätty kiitettävästi aiheeseen aiheen ympärille on syntynyt innostava ja innovatiivinen kulttuuri joka yhdistää monen toimintakentän toimijat esimerkiksi monessa kunnassa on ryhdytty hyötykäyttämään kouluruokailusta ylijäänyttä tähderuokaa myymällä sitä edullisesti eteenpäin muille ruokailijoille parhaimmillaan hävikistä syntyy arvokkaampia tuotteita ja uutta liiketoimintaa työllisyyttä ja yhteisöllisyyttä kiertotalousajattelun hengessä ruokaa voitaisiin ohjata takaisin ruokaketjuun ja syömäkelvoton hävikki hyötykäyttöön ravinteina helsingissä on parhaillaan menossa yksi tällainen innovatiivinen kiertotaloushanke from waste to taste hankkeen tiimoilta perustetaan ruuan kierrätyskeskus jonne ruoka kuljetetaan ja jossa hävikki lajitellaan lahjoitettavaksi suoraan ruoka aputoimijoille tai kerätään ruokahävikkiravintolaan hankkeen hävikkiruokaravintola on saanut suuren suosion niin lounas kuin illallisravintolana voittoa tavoittelematon hanke työllistää työttömiä nuoria pitkäaikaistyöttömiä ja maahanmuuttajia pääsemään kiinni työelämään juuri tällaista kehitystä meidän tulee tukea poliittisella päätöksenteolla lainsäädäntö on yksi tapa patistaa yhteiskuntaa oikeaan suuntaan suomi voisi olla kiertotalouden eettisen kulutuksen vihreämmän talouden ja innovatiivisemman ruuantuotantoketjun edelläkävijä ei ole järkevää haaskata ruoka aineita ja työtä hukkaan vaan lisätä resurssien tehokkuutta ja niiden käyttöä lainsäätäjinä voimme pyrkiä luomaan rakenteita jotka kannustavat kansalaisia kuluttamaan kestävämmin ja eri ruokatuottajia tarjoamaan ympäristöystävällisemmin näillä perusteilla toivon että maa ja metsätalousvaliokunta aloittaa asian käsittelyn ja selvittelyn nopeasti ja ja että laki astuisi

arvoisa puhemies tänään puhumme tärkeästä asiasta ruuasta ruoka pitää meidät elossa ruoka luo työpaikkoja ruoka ja sen tuotanto ylläpitää maaseudun elinvoimaa ruoka on kulttuuria ruuan äärellä perheet ja ystävät kokoontuvat kaikille ruokaa ei riitä joka aterialle ruoka on myös politiikkaa heitämme ruokaa roskiin monessa eri vaiheessa eniten ruokaa päätyy biojäteastiaan kodeissa mutta paljon hävikkiä syntyy myös teollisuudessa kaupassa ja ravintoloissa yhteensä roskiin heitetyn ruuan määrä on noin kymmenen viiva viisitoista prosenttia kaikesta syömäkelpoisesta ruuasta sen arvo on vuosittain noin viisisataa miljoonaa euroa ja summan maksavat lopulta kuluttajat eli me kaikki

tähän asti mutta tämä jakelu on tähän saakka ollut kauppojen vapaaehtoisten toimien varassa monilla kaupoilla on paljon hyviä käytäntöjä hävikin vähentämiseksi ja ylijäämäruuan hyödyntämiseksi ja jakelemiseksi ja näitä hyviä käytäntöjä voitaisiin nyt ottaa laajemmin käyttöön tämä asia ei kuitenkaan mielestäni voi olla täysin vapaaehtoisuuden varassa sillä vaikka monet edelläkävijäyritykset ja toimipaikat ovat kehittäneet hyviä käytäntöjä niin silti edelleen liian paljon syömäkelpoista ruokaa laitetaan roskiin lukkojen taakse

ruokahävikin vähentämisestä keskustelu jatkukoon

arvoisa puhemies

kaksikymmentäneljä kiloa henkeä kohden vuodessa

lakialoitteessa todetaan ettei aloitteella ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia valtiontalouden näkökulmasta on kuitenkin otettava huomioon mahdolliset kustannukset ja ylimääräiset velvoitteet ja vastuut jotka laki toteutuessaan aiheuttaisi yrittäjälle kauppiaalle paras ja tehokkain keino kaiken ruokahävikin vähentämiseen on ennakointi tämä pätee niin kotitalouksiin kuin kaikkeen kaupalliseenkin toimintaan avainasemassa ovat suunnittelu ja vapaaehtoisuus on päivänselvää että sekä kunnalle kauppiaalle kotitaloudelle syömäkelpoisen ruuan pois heittäminen on taloudellisesti tappiollista toimintaa hävikin vaikutus liiketoimintaan ja sen kannattavuuteen on itsessään kannustin mitoittaa ostojaan mahdollisimman tarkasti jotta hävikkiruuan määrä jää mahdollisimman pieneksi itse asiassa koko elintarvikeketjulla on osansa ruokahävikin vähentämisessä käytännölliset koot ja tavat niin pakkauksissa kuin valmistuksessakin edesauttavat ruuan säilymistä sekä jälleenmyyntiä ruokahävikkiä pienennetään jo tälläkin hetkellä monessa kaupassa ja kunnassa kuten nytkin myös jatkossa ruokahävikin pienentämisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja maalaisjärkeviin käytäntöihin kauppiaat ja kunnat ovat tälläkin hetkellä halukkaita jakamaan ylimääräiset myynnistä poistetut elintarvikkeet järjestöille jotka puolestaan jakavat niitä eteenpäin meidän tulee jatkossakin kannustaa hävikkiruuan määrän pienentämiseen mutta velvoittavalla sääntelyllä sitä ei tule tehdä tämänkaltaisen sääntelyn myötä pahimmassa tapauksessa maksukykyisillekin asiakkaille olisi kaupan hyllyllä tarjolla lähinnä eioota sellaisia todennäköisiä tilanteita tuskin tällä lakialoitteella tavoitellaan arvoisa puhemies sikäli kuin eduskunta säätää ruokakauppiaita velvoittavaa lainsäädäntöä sen lähtökohtana tulee olla ydintehtävän eli ruuan myynnin edistäminen eikä sen jakamisen

arvoisa puhemies hyvät kollegat

ensinnäkin

lukuisat edustajat ovat todenneet aivan oikein ja niin kuin itse asiassa aloitteen perusteluihinkin on suoraan kirjattu suinkaan kaupan ala ei ole se suurin ketjun kohta josta josta tuota syömäkelpoista ruokaa valuu haaskuuseen vaan suurin kohta on itse asiassa me kotitaloudet kukin omassa elämässämme siitä noin neljästäsadasta miljoonasta kilosta mikä suomessa haaskuuseen häviää turhaan noin neljäkymmentä prosenttia häviää siellä kodeissa ja noin kaksikymmentä prosenttia häviää kaupan päässä mutta sitten tietysti jos katsotaan faktuaalisesti mitä asioita asialle voidaan tehdä yhteiskuntana niin meillä on tietysti biojätteen erilliskeräily jo nyt järjestetty myös kotita louksissa mutta niin kuin tässä edustaja heinonenkin sanoi ehkä emme ole tälläkään porukalla säätämässä syömispakkoa tai koirapakkoa tai muuta vastaavaa sinne kotitalouksiin jotta siitä puolesta päästäisiin eroon sen sijaan kaupan kohdalla tämä on relevantti kysymys voiko yhteiskunta tehdä proaktiivisesti enemmän

nyt päivittäistavarakauppa yhdistyksen piirissä saanut aikaan työryhmätyöskentelyä ja ja uskon että vie asiaa eteenpäin esimerkiksi s ryhmä täällä pääkaupunkiseudulla tavoittelee sitä että kymmenen prosenttia kaikesta leivästä joka jää siis syömäkelpoisena kauppaan lahjoitettaisiin ja on isompia pilottiprojekteja olemassa kuitenkin on täysin selvää että valtaosa vielä siitä syömäkelpoisesta ruuasta joka kaupassa ikään kuin käsiin jää tällä hetkellä menee valitettavasti haaskuuseen sen takia itse olen sitä mieltä että vaikka olen tämmöinen liberaali ekonomisti pohja pohja ajattelultani niin pieni tuuppaaminen lakiteitse tässä asiassa on hyväksyttävää kunhan me minimoimme sen mikromanageerauksen johon ikään kuin samalla syyllistymme sen takia on tietysti tärkeätä että tässä aloitteessakin joka tapauksessa lähdetään siitä että jakeluvelvoite hyväntekeväisyyteen olisi ehdollinen eli se ei ole kaupan vastuu etsiä ja löytää ja synnyttää sitä hyväntekeväisyysjärjestöä joka sen jakaa vaan pitää aina silloin jos on ovelle tulossa hyväksyttävä vastuullinen hakija olla valmis luovuttamaan mieluummin hänelle kuin laittamaan takaovesta sitten roskikseen siitähän tässä viime kädessä on kysymys myöskään kaupan vastuu ei sitten enää jatku siitä hetkestä kun se on asianmukaisesti luovutettava tässä muutamat puhujat ihan ymmärrettävästi esittäneet että vapaaehtoisuuden tie on aina ensisijainen mutta kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen että pahoin pelkään että silloin kun metsäteollisuudessa vielä käytettiin kloorivalkaisua ja moni teollisuuspaikkakunta oli pyykitkin valkoisina siitä silloin ja haju oli kunnollinen niin olisiko vieläkään saati jo kolmisenkymmentä vuotta sitten siirrytty toisiin menetelmiin jos ei siinä lainsäätäjä olisi tullut peliin silloin kun katalysaattorit tulivat niin puhuttiin että autoilu menee ihan mahdottoman kalliiksi no ei mennyt mikä näitä yhdistää on että nämä ovat sentyyppisiä ikään kuin volyymiuudistuksia että se näyttää etukäteen ehkä hankalalta ja isolta mutta sitten jos se lähtee käyntiin

päivittäistavarakauppa yhdistys itse on ollut aloitteellisesti ehdottamassa voitaisiinko esimerkiksi uudelleenpakkaaminen siellä kaupassa mahdollistaa ilman että tuoteselosteet tehdään samalla tavalla kuin ikään kuin alkuperäisiin pakkauksiin tulee jotta olisi siis helpompi tällaista parasta ennen päivän menettänyttä mutta syömäkelpoista ruokaa myydä alennuksella voitaisiinko verovähenteisyydellä tuoda kannustin siihen että jos hyväntekeväisyyteen luovuttaa niin kauppa saa itselleen myöskin enemmän rahaa kuin jos se välittää sen jätteeksi voitaisiinko kenties sitten kun puhutaan eläimille käyttökelpoisesta hävikkiruuasta saada helpommin rehulahjoitukset ilman että täytyy rekisteröityä rehualan toimijoiksi tässä kolme ehdotusta mutta arvoisa puhemies luulen että ranskassa ollaan nyt lakisääteisesti luomassa jonkunlaista systeemiä mutta olen varma että meillä suomessa pullopantin ainutlaatuisena maana on mahdollisuus paljon tehokkaampaan logistiikkaan ja tehokkaampaan järjestelmään meidän kaupan alan järjestömme ovat jo ottamassa tästä palloa mutta uskoisin että kun valiokunta oikealla muotoilulla tätä asiaa kehittää niin me saamme myöskin lainsäätäjänä omalta osalta tuupattua kehitystä oikeaan suuntaan

arvoisa herra puhemies

omien tietojeni mukaan puhutaan jopa kolmasosasta joka tapauksessa iso määrä ja kysymyksessä on liian iso määrä samanaikaisesti yli miljardi ihmistä eri puolilla maailmaa näkee nälkää jopa kuolee ruokahävikki on toisaalta menetetty mahdollisuus ruokkia nälkäisiä mutta ennen kaikkea se on maan veden energian jopa työvoiman tuhlaamista eu komission mukaan ruuan ja juoman arvoketju tuottaa kuusitoista prosenttia eun suorista kasvihuonekaasuista siksi ja näistä syistä on pakko miettiä mitä asialle voisi tehdä hävikkiin johtavia syitä on monta

ja osaltaan se johtuu lainsäädännöstä osa säädöksistä on varmasti hyvin perusteltuja tarkoituksena suojella ihmisen terveyttä tästä huolimatta terveen järjen käytössä ei olisi mitään pahaa esimerkiksi koulujen ja laitosten suurkeittiöissä jätteeksi heitetty ruoka syö verovaroja ylijäänyt ruoka kuljetetaan kalliilla kuljetuksella kompostoitavaksi jäteveroineen olisi kaikkien etu jos tuo ylijäänyt täysin syömäkelpoinen ruoka voitaisiin kompostin sijaan jakaa työntekijöille tai jos sen voisi tarjota jollekin sitä tarvitsevalle suomessa on ollut erilaisia kokeiluja joissa jätteiden vähentämiseksi on muun muassa koulujen ylijäänyttä ruokaa myyty nimellisellä hinnalla esimerkiksi annos välittömästi sivuilmiönä on alkanut keskustelu kilpailun vääristymisestä tämä ei kuitenkaan saa lamauttaa tosiasia on ettei ruuan roskiin heittämisessä ole mitään järkeä ruokahävikkiin on onneksi lähdetty etsimään uusia ratkaisuja on syntynyt erilaisia kampanjoita uusia sovellutuksia joissa esimerkiksi ravintolat voivat myydä ylijääneitä annoksia puoleen hintaan kotiin haettavaksi

että suomalainen lainsäädäntö on toimiva ja mahdollistava edustaja nurmisen yhdessä muiden puolueiden edustajien kanssa tekemä ja yli sadan edustajan allekirjoittama aloite ruokahävikin vähentämiseksi on kannatettava ja erittäin tärkeä keskustelunavaus lainsäädännön osalle arvoisa

itse allekirjoittanut tämän aloitteen ja pidän

ja keitä kaikkia muita eri puolueista tässä on ollut mukana ovat nostaneet tämän asian esille toki ymmärrän myös niitä puheenvuoroja joita täällä aiemmin keskustelussa oli ja joissa korostettiin korostettiin sitä että olisi hyvä edetä vapaaehtoista tietä tiedän kyllä että

siihen olleet jo valmiita esimerkiksi omassa kotikunnassani joka on myöskin edustaja nurmisen kotikunta tietääkseni kaikki kauppaliikkeet ovat olleet valmiita siihen että lahjoittavat hyväntekeväisyyteen niitä ruokia jotka eivät eivät kaupaksi mene ja ja joilla on sitten pystytty auttamaan niitä ihmisiä jotka ovat ruoka avun avun tarpeessa mutta näen kyllä sen ja sen vuoksi halusin itsekin tämän allekirjoittaa että tämä on sellainen niin kuin tahdonilmaisu siitä että tässä asiassa otetaan vieläkin vahvempi ote ja nyt on varmaan viisasta että valiokunta sitten perusteellisesti tästä asiasta kuulee ja miettii mikä voisi olla sitten se toimivin ratkaisu tämän asian edistämiseksi mutta tavoite tällä asialla on hyvä ja on hienoa että se on saanut eduskunnan enemmistön

arvoisa puhemies kannatan lämpimästi tätä lakialoitetta jolla kunnalliset toimijat kaupat leipomot ja muut tuotteita myyvät yritykset velvoitetaan luovuttamaan syömäkelpoiset myynnistä tai käytöstä poistetut elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomien kolmansien tahojen käyttöön tai jakamaan niitä itse pidän hyvänä sitä että tämä erittäin ajankohtainen ja lakialoite ruokahävikistä nostaa esiin ruoka avun ja ympäristönäkökulman on väärin että samaan aikaan kun ihmiset suomessa ja maailmalla näkevät nälkää ja kun maailmalla kärsitään ruoka aineiden pulasta heitetään meillä tonneittain ruokaa roskiin hävikkiruuan jakamiseen liittyy sosiaalinen ja inhimillinen näkökulma leipäjonoista kaupoista ja ravintoloista saatavaa ilmaista ruokaa ei noudeta huvikseen vaan nimenomaan tarpeeseen ja hätään monet ruoka apua jonottavat ovat pudonneet huono osaisuuteen ja köyhyyteen suurin syy köyhyyteen ja syrjäytyneisyyteen on työttömyys syvä köyhyys näkyy suoraan ihmisten terveyden ja ravitsemuksen ravitsemuksen huonontumisena ensin liikuntaharrastukset ja lääkärikäynnit jäävät pois lääkkeet ja monipuolinen ruoka jäävät ostamatta lopulta varaa ei enää ole edes peruselintarvikkeisiin tutkimusten mukaan ruoka apua hakevista neljäkymmentä prosenttia on työttömiä neljäkymmentä prosenttia eläkeläisiä ja loput muita kuusikymmentä prosenttia ruuan hakijoista on yksin eläviä pidän hälyttävänä sitä että ruoka avun jakelussa käyvistä ihmisistä yli viidennes on kokenut nälkää jatkuvasti tai melko usein ruoka apu ei korvaa meidän perusturvan aukkoja eikä ole ratkaisu köyhyyteen mutta se on moraalinen ja eettinen päätös on siis erittäin hyvä että ruokahävikistä on vihdoin tehty lakialoite ja kannatan sen hyväksymistä

puhemies hävikkiruuan jakelu ei ole helposti ratkaistavissa oleva asia lainsäädäntö asian ympärillä jakautuu monen eri lain alueelle eikä asiaan ole olemassa yhtä yksinkertaista ratkaisua tästä syystä useat eri kansanedustajat itseni mukaan lukien halusivat tarttua toimeen ja selvittää lainsäädännölliset mahdollisuudet puuttua hävikkiin keskustelussa oleva lakialoite on askel siihen suuntaan että yhteiskunta puuttuu ja velvoittaa kuitenkin ilman sanktioita kaupan alan toimijoita luovuttamaan hävikkiruuan hyötykäyttöön on tärkeää kuulla ja huomioida alan toimijoiden toiveita ja kritiikkiä lakialoitteen suhteen käsillä oleva aloite on kuitenkin maltillinen askel kohti kestävämpää toimintatapaa edustajat koski ja heinonen nostivat ansiokkaasti esiin niitä seikkoja jotka ovat asian kääntöpuolia turha sääntely ei ole kenenkään toive mutta ruokahävikin vähentäminen ei mielestäni ole turhaa sääntelyä lakialoite on herättänyt toivottavaa keskustelua joka jatkuu tämän jälkeen valiokunnassa oli lain kohtalo mikä tahansa on aloite jo nyt lunastanut paikkansa muistuttamalla meitä kaikkia asian vakavuudesta sekä kannustamalla toimijoita kehittämään toimintaansa kestävämpään suuntaan

arvoisa puhemies ensin tätä sääntelykohtaa haluaisin kommentoida siten että tässä on kuitenkin tarkoituksena resurssien käytön tehokkuus ja myös selkeiden pelisääntöjen tämän hävikkiruuan jakeluun tällä hetkellä koska tällä hetkellä sitä tehdään kuitenkin jo vapaaehtoisesti tämä tukee myös hallituksen kiertotaloustavoitteita jotka ovat äärettömän tärkeitä tässä ei ole merkittäviä kustannuksia vaikka joissain puheenvuoroissa sitä on epäilty koska tällä hetkellä jo jätteiden kustannukset

arvoisa puhemies tällä lakialoitteella otetaan kantaa tärkeään aiheeseen suomessa ruokahävikkiä syntyy vuosittain peräti yli seitsemänkymmentä kiloa henkeä kohti ja maailmanlaajuisesti nämä lukemat ovat vieläkin hätkähdyttävämpiä erityisesti nykyisessä vaikeassa taloustilanteessa jossa muun muassa leipäjonot ovat valitettavan pitkiä on erittäin tärkeää sekä moraalisesti taloudellisesti että ympäristösyistä että mahdollisimman suuri osa nykyään pois heitettäväksi aiotusta ruuasta saataisiin ruoka apua tarvitsevien piiriin lainsäädännön keinoin voidaan tietysti puuttua lähinnä kaupan alalla tapahtuvan hävikin pienentämiseen edustaja koski otti äsken esiin sen että elintarviketeollisuuden ja kauppojen tulee muillakin tavoin pyrkiä vähentämään ruokahävikkiä hän otti esimerkiksi pakkauskokojen pienentämisen ja tämäkin keino on toki ilman muuta tarpeellinen mutta käsiteltävänä olevalla lakialoitteella on oma osansa ruokaa koskevia asenteita sivuavassa keskustelussa ei tämäkään lakialoite tietenkään ratkaise kaikkia aiheeseen liittyviä ongelmia mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan lakialoitteen tavoite on erittäin hyvä ja toivonkin että valiokunta käsittelee sitä täydellä vakavuudella

arvoisa puhemies tämä lakialoite on

hallitus on tehnyt tässä hyvää työtä sääntelyn purkamisessa mutta ottaisin tämmöisen näkökannan tähän

ja muiden mitä ne nyt

muun muassa grilleillä kohtasin yhden tällaisen ja kyllä sillä virkamiehellä on paljon valtaa kun se tulee sinne se pistää lapun luukulle jos haluaa ja ne ovat omasta mielestään tärkeitä tässä on semmoinen pelko etteivät nämä vaan lisäänny tämän lakialoitteen myötä täytyy valiokunnan kun nyt siellä on kuultavia ja näitä myös kysyä siitä että tämmöinen sääntelyn lisääminen tämän lakialoitteen myötä ei vain tule muun muassa pieniin yrityksiin nämä kytät tietysti näitten suurten firmojen puolella mutta pieniä yrityksiä vastaan tätä minä painottaisin tässä arvoisa

puhemies on ollut oikein mielenkiintoista seurata näitä näitä puheenvuoroja jotka ovat toisaalta olleet jälleen kerran aika muodollisiakin mutta tämän aloitteen suosio on aika helppo ymmärtää ja tämä aloite on varsin kannatettava yksi tapa millä tätä hävikkiä voitaisiin varmaan lähteä valtion toimesta

kontrolloimaan olisi ihan sopia joku tavoite ja seurata sitä hävikkiä miten se tavoite toteutuu tässä on erittäin hyvä tämä näkökulma ruoka avun antamisesta ja muistankin että yhdessä vaiheessa tuli semmoinen buumi paljon paljon uutisoitiin että ihmiset ovat käyneet joistain kauppojen roskiksista dyykkaamassa ruokaa mutta sitten jossain vaiheessa kaupat jotenkin lukitsivat ne roskikset enkä enkä sitten tiedä mikä siinä oli se koko kuvio mutta tässähän on just hienoa että että tämä tämä sopiiko muuten miten kauan puhua tästä paikaltaan kaksi kaksi minuuttia okei kiitos niin niin tosiaan tämähän on oikein hyvä että sitä hommaa kontrolloitaisiin samoin tuli vain jostain mieleen sellainen että mikä kaupoilla oli siinä että ennen köyhät aina etsivät niitä tuotteita missä olisi parasta ennen päivämäärä lähestymässä se oli aina viisikymmentä prosenttia mutta sitten se jossain vaiheessa meni kahteenkymmeneen prosenttiin ainakin joissain helsingin alepoissa

saa niin kuin tupla alennuksen siinä on pieni kikkailun maku ja siihen pitäisi pitäisi puuttua

järkevöittämällä tätä hommaa

arvoisa puhemies ajattelin että on ehkä hyvä kommentoida tuota edustaja hakkaraisen esille ottamaa hygieniapassia siltä siltä osin että puolustan kyllä hygieniapassin olemassaoloa yhtä lailla kuin meillä on tulityökortteja ja ja muita varmistetaan että ruuan jakelijalla tai käsittelijällä on tietty ammattitaito ja tieto tämän ruuan säilytyksestä tai tavasta jolla jolla sitä käsitellään ja tässähän syynä on suojella ihmisten terveyttä ja haluaisin viestiä tästä salista sen että terveystarkastajia tarvitaan edelleenkin ja heidän työtään kunnioitetaan mutta vielä tähän itse ruokahävikkiin tässä on jokaisella oma vastuunsa ja tämä on siltä osin helppo tehtävä pelastaa maailmaa ei tarvitse miettiä samaan aikaan ajetaanko autolla tai vähennetäänkö lentämistä päästöjen vuoksi vaan voi voi vain lakata heittämästä ruokaa roskiin ja nauttia siitä

kiitos puheenjohtaja edustaja taviolle hyvästä puheenvuorosta tässä kuitenkin puhutaan syömäkelpoisesta ruuasta ja tässä keskustelussa on välillä vähän mennyt mennyt tämä fokus sekaisin mutta kun tällä hetkellä esimerkiksi kaupoille saattaa olla edullista esimerkiksi rikkoa tuote taikka laittaa se lukollisiin astioihin tai hävittää tai muuta niin tällä halutaan kokonaisvaltaisesti myös keskustella näistä rakenteista ja tästä lainsäädännöstä sitä voisi järkevöittää sitten haluaisin nostaa esiin nämä ruokalat itse olen saanut paljon viestejä päiväkodeista yliopistojen keittiöistä ja muista joissa linjastot saattavat olla vielä kolmen aikaan ihan täynnä ruokaa ja tunnin päästä kaikki laitetaan suoraan roskiin sieltä puolelta tulee myös hirveästi viestiä tämä on asia joka on meidän yhteinen ja jota on yhteistyössä tehty ja toivottavasti tämä menee maaliin

arvoisa puhemies ihan lyhyesti kommentoisin vielä tätä kotien ja yksittäisten kuluttajien ruokahävikkiasiaa ja siihen kyllä varmasti nämä pienemmät pakkauskoot ovat yksi hyvä ratkaisu mutta pitäisin tärkeänä myös sellaista seikkaa että helpotettaisiin kierrättämisen mahdollisuutta ylipäätään myös myös kuluttajalla mitä tulee esimerkiksi kodin ruokahävikkiin siihen tarvittaisiin kyllä niitä innovatiivisia ratkaisuja mutta myös ihan konkretiaa esimerkiksi monilta taloyhtiöiltä puuttuu

sitten viedä ja joista ne kuljetettaisiin eteenpäin eli eli meidän täytyy tehdä sillä lailla kuluttajaystävälliseksi tämä yhteiskunta tämän hävikin vähentämiseksi kaikilta osin

arvoisa puhemies kiitos edustaja nurmiselle kommentista se tässä kieltämättä on just hyvää ja näkee että tämä on harkittu aloite koska tässä painotit että on kyse syömäkelpoisen ruuan jakelusta näissä puheenvuoroissa usein muutenkin siis kun ruokahävikistä puhutaan tulee semmoinen jännä globaali globaali näkökulma ja ajatellaan sitä että maailmassa näin paljon menee ruokaa hukkaan varmaan se on ongelma mutta siitä on ehkä vaikeampi tosiaan ottaa sillä tavalla kiinni kiinni enemmän tuntuu että se ongelma on minunkin mielestäni tämän syömäkelpoisen ruuan kautta nyt ensiaskeleissa tietenkin ratkaistavissa kun sitä ajattelee niin että jonkin sortin ikään kuin pilaantuneen ruuan hävikin torjuminen onnistuisi niin sittenhän se ikään kuin vain menisi siinä ketjussa niin että se se tuotanto vähenisi ja sitten jos se tuotanto vähenisi niin sitten voisi ajatella että se hinta esimerkiksi nousisi tai miten se oikeastaan voitaisiin jakaa globaalilla tasolla koska sen ruuan hinta muodostuu siitä että sitä kuljetetaan se tuotantohinta ei ole siinä se se korkea vaan ihan ne myynti ja kuljetus kuljetus hinnat ja nämä tässä on kuitenkin siinäkin että mentäisiin ketjussa näinpäin että myös sitä pilaantuneen ruuan hävikkiä haluttaisiin jotenkin tavalla ja toisella estää pointtina se taas että siinä päästäisiin just siihen resurssisäästöön joku täällä mainitsikin sen että jos säästetään säästetään ihan vain niitä tuotantoresursseja niin silloin varmaan just aletaan puhua ehkä nimenomaan lihantuotannosta koska siellä on sitten enemmän globaaleja vaikutuksia eli just tässä lihantuotannon resurssien säästämisessä tämä

arvoisa puhemies vielä haluan nostaa tässä esille sen että euroopassahan eri maat ovat tehneet päätöksiä parlamentissa siitä että että on ruokahävikki kielletty elikkä tämä ei suinkaan ole ollenkaan poikkeuksellista tai tavatonta elikkä muissa maissa ollaan jo jo tällaisia lakialoitteita hyväksytty olisikin mielenkiintoista saada tietää mitkä kaikki maat euroopassa tai muualla maailmassa ovat jo tämän tehneet varmasti sitten siinä valiokuntakäsittelyssä tällainen selvitys myöskin tulee esille muistan vuosi sitten olleen uutisen jota hehkutettiin hyvin paljon kun ranska kielsi sen ruokahävikin kaupoilta samassa yhteydessä meillä eri avustusjärjestöt kertoivat että he mielellään ottaisivat enemmänkin jos vain saisivat yksi sellainen tunnettu ruuanjakojärjestö täällä helsingissä on hurstin leipäjono jossa käy ihmistä joka viikko hakemassa ruokaa ja ja he ovat selkeästi kertoneet sen että he kyllä pystyvät jakamaan enemmänkin

herra puhemies edustaja taavitsainen kysyi muiden maiden kokemuksista muun muassa ranskassa tämä on otettu käyttöön siellä hyväksytty laki oli hyvin paljon voimakkaampi kuin tämä lakiesitys siellä oli voimakkaat siellä oli voimakkaat sanktiot joita tässä meidän yhdessä valmistelemassamme lakialoitteessa ei olisi tämä elintarvikelainsäädäntöhän on hirveän monimutkainen ja valiokuntavaiheessa täytyy vielä tarkkaan pohtia näitä eri eri näkemyksiä ja painotuksia myönnetään että tässä on tietysti haasteita muun muassa jakelun ja muun osalta joihin vielä täytyy täytyy paneutua sitten täällä on nostettu nämä tietyt yritykset me olemme jokainen tietysti saaneet

ja kestävän kehityksen politiikan näkökulmasta ja resurssien tehokkaamman

muita kokemuksia maailmalta en osaa sanoa mutta tämä on valmisteltu ranskan mallin pohjalta

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies

prosentin veron kun taas suursijoittajat maksavat pienempiä veroja sijoitusyhtiöiden kapitalisaatiosopimusten ja vakuutuskuorten kautta lisäksi täytyy muistaa että yritykset ovat jo kertaalleen maksaneet kahdenkymmenen prosentin yhteisöveron tuloksestaan ehdotetulla verovapaudella piensijoittajat säästyisivät tältä kahdenkertaiselta verotukselta piensijoittajien ja pörssieliitin välille on muodostunut verotuskuilu joka voidaan korjata joko pörssieliitin veroja nostamalla tai piensijoittajien verotusta laskemalla olen valinnut lakialoitteessani piensijoittajien verotuksen laskemisen vaihtoehdon koska se on varsin toteuttamiskelpoinen pidemmän aikavälin tavoitteena tulisi kuitenkin olla veronmaksun täysi tasapuolisuus olemme keskustelleetkin tällä istuntokaudella paljon veronkierrosta ja veropakoilun estämisestä toivon nyt osaltani

keskustelua positiivisessa hengessä sijoittamaan kannustamisesta ja aidosta kansankapitalismista on nimittäin nykyisen omistusjärjestelmän hienoimpia saavutuksia että tavallinen suomalainen keskiluokka voi omilla säästöillään hyödyttää koko kansakuntaa suomalaisten varallisuudesta merkittävä osa on nykyään pankkitalletuksina säästäväisyys on hyve jota arvostan suomalaisten varallisuuden ohjaaminen nykyistä enemmän osakesäästämiseen olisi suotavaa keskiluokkaan kuuluva työssä käyvä suomalainen voisi saavuttaa säästötavoitteensa osakesäästämisen kautta jolloin yhteiskunnallinen hyöty olisi selvästi suurempi kuin säästämällä

tilille ehdottamani lainmuutos jonka myötä julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatu osinko on kokonaan verovapaa jos sen määrä ei ylitä viittäsataa euroa kalenterivuodessa hyödyttäisi piensijoittajien omien säästötavoitteiden lisäksi suomalaisia yrityksiä pienet suomalaiset pörssiyhtiöt eivät toisinaan ole kelvanneet eläkerahastojen tai muiden suurten sijoittajien salkkuun koska niiden osakkeiden likviditeetti on heikko piensijoittajia siis tarvitaan joku voisi sanoa että rahoitus ei ole ennennäkemättömän alhaisen korkotason aikana ongelma mutta oma rahoitus on aina eri kuin lainarahoitus sitä paitsi korot eivät pysy alhaisina ikuisesti joten mitä haittaa olisi jos yritysten omat pääomat nyt kasvaisivat en näe tässä kerrassaan mitään haittaa eivät yrityksetkään rahojaan vain seisota tilillä vaan kyllä liikkuva raha aina luo kasvua ja investointeja huhtikuussa kaksituhattakuusitoista uutisoitiin aalto yliopiston kauppakorkeakoulun ja norjalaisen bi norwegian tutkimuksesta jonka mukaan erityisesti laman kokeneet sijoittavat muita varovaisemmin ilmiö näkyy taloudellisessa päätöksenteossa jopa viisitoista vuotta myöhemmin vaikka koettu lama ei olisikaan vaikuttanut suoraan omaan varallisuuteen vaikutus jopa siirtyy sukupolvelta toiselle tilanne jossa suomalaiset pörssiyhtiöt eivät löydä kipeästi kaipaamiaan piensijoittajia ja samanaikaisesti potentiaaliset sijoittajat muuttuvat entistä varovaisemmiksi talouden pitkään jatkuneen yleisen epävarmuuden myötä voi muodostua itseään ruokkivaksi haitalliseksi kierteeksi lainsäätäjien on estettävä se ehdottamani lainmuutos loisi kannustusmekanismin jotta yhä useammat sijoittamista empivät suomalaiset säästäjät rohkaistuisivat sijoittamaan pörssiosakkeisiin on selvää että kannustimen myötä syntyvistä uusista sijoituksista suurin osa menisi helsingin pörssiin ja sitä kautta suomen kansantalouteen kannustimen myötä tehdyt ostot ulkomaisiin pörsseihin puolestaan lisäisivät suomalaisomistusta ulkomailla kiitän läsnäolijoita perussuomalaisten kansanedustajia kun valitettavasti muita ei nyt ole näköjään päässyt paikalle

arvoisa puhemies tämä edustaja tavion laatima lakialoite tuloverolain a pykälän muuttamisesta pureutuu tärkeään asiaan tässä aloitteessahan esitetään tuloverolakiin muutosta jolla korkeintaan viidensadan euron vuosittaiset osingot julkisista osakeyhtiöistä muuttuisivat verovapaiksi ja osinkoveroa perittäisiin vain tämän mainitun summan ylittävältä osalta vastaavan kaltainen käytäntö on jo voimassa muutamassa eu maassa kuten edustaja tavio äsken toi esille tämä lakialoite on ensinnäkin merkittävä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta saavathan yli kymmenen prosenttia pörssiyrityksistä omistavat tahot osinkonsa verottomina ja sitä vastoin piensijoittajat joutuvat maksamaan osinkoveroa jokaisesta sentistä toisekseen tällä lakialoitteella kannustettaisiin suomalaisia yksityishenkilöitä sijoittamaan varojaan pörssiosakkeisiin ja kuten lakialoitteessakin todetaan suurin osa tästä sijoitusvarallisuudesta kohdentuisi mitä todennäköisimmin helsingin pörssissä noteerattuihin yhtiöihin kuten olemme viime aikoina saaneet huomata kotimaisella omistuksella on merkitystä myös yritystemme pitkän tähtäimen investointihalukkuudelle ja samalla suomalaisten työpaikkojen säilymiselle ja syntymiselle valitettavan suuri osa suomalaisten varallisuudesta makaa kuitenkin nykyään huonosti tuottavilla pankkitileillä eikä siten ole kansantaloudellisesti optimaalisessa käytössä ei myöskään säästäjien kannalta optimaalisesti sijoitettuna tätä aloitteessa esitettyä asiaahan on yritetty edistää jo aiemmilla vaalikausilla mutta se ei ole vielä edennyt lakimuutokseksi asti nyt olisi oikea aika korjata tämä tilanne ja toivonkin aloitteelle vakavaa käsittelyä ja läpimenoa kannatan tätä

arvoisa puhemies kiitän edustaja saviota puheenvuorosta josta käy ilmi että olet hyvin sisäistänyt tämän aloitteen merkityksen ja pidän hyvänä sitä että otit esille vielä sen suomalaisen työn merkityksen siinä että kun juuri helsingin pörssin yhtiöihin sijoitettaisiin niin se hyvinkin toimisi nimenomaan suomalaisen työn intressissä siksi tässä yhteydessä olenkin käyttänyt tätä termiä kansankapitalismi koska koska se saa tämän kapitalistisen järjestelmän hyödyttämään myös